lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys tukee erittäin hyvin sipilän hallitusohjelman tavoitetta rakentaa julkiset palvelut digitaalisiksi ja käyttäjälähtöisiksi se on hyvä periaate tämän esityksen kautta voidaan muun muassa tehostaa ajoneuvon sähköisiä rekisteröintimenettelyjä viime vuosina useita tehtäviä on siirretty liikenteen turvallisuusvirastolle ja näin myös tämän esityksen kautta liikenteen rekisteröinnit jatkossa keskitettäisiin trafille toivottavasti trafilla on myös tulevaisuudessa resurssit kaikkien niiden tehtävien hoitamiseen tässä hallituksen esityksessä on etenkin se että tietojen sujuva siirtyminen eri viranomaisten välillä on luontevaa ja tapahtuu erittäin sujuvasti luonteenomaisesti tässä tiedonvaihdossa on tietysti myös tulevaisuudessa varmistettava kansalaisten oikeusturva mitä tietoja siellä välittyy arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan tämä hallituksen esitys on kannatettava ja tukee siis nimenomaan hallitusohjelmaa

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelman tavoitteena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi

muutos edistäisi sähköisten rekisteröintipalvelujen käyttöä ja tekisi rekisteröinnin kansalaisille joustavammaksi ja luotettavammaksi tämä kaikki on siis hyvin kannatettavaa lisäksi arvoisa puhemies oikeus passi ja henkilökorttirekisteriin tallennettujen kuvatietojen käyttöön ajokortissa ja muussa luvassa jossa valokuva vaaditaan helpottaisi hakijan asiointeja ja vähentäisi kustannuksia koska erillistä kuvaa ei passikuvien hinnoissa ja hintaan sisältyvien kuvien määrissä on valitettavasti suurta vaihtelua keskimäärin kuvia on saatavana noin kahdeksantoista viiva kahdenkymmenen euron hintaan mahdollisuutta kuvatietojen käyttöön ajokortissa tai muussa luvassa käyttäisi arvioiden mukaan noin satatuhatta asiakasta vuodessa tällöin asiakkaille koituisi vuodessa yhteensä noin kahdenkymmenen miljoonan euron säästö valtuutetun tiedon tallentaminen ajoneuvoliikennerekisteriin voisi lisätä sähköisten rekisteröintipalveluiden käyttöä tämä helpottaisi uusien sähköisten palveluiden kehittämistä ja tehostaisi virkatyötä valtionhallinnossa lisäksi valtuutetun tiedon tallettaminen parantaisi rekisteröintien ja rekisteritietojen luotettavuutta kaikki siis kannatettavia esityksiä joita pyritään edistämään tämän hallituskauden kunnianhimoisilla digitaalisilla uudistuksilla toki puutteitakin on ja kunnianhimon tasoa on lisättävä hallituksen digitalisaatiopyrkimyksissä niistä ajankohtaisimpana tietenkin liikennekaari jossa yhteisymmärrys kunnianhimon tasosta on vielä valitettavasti saavuttamatta lisäksi muitakin kehittämiskohteita löytyy esimerkiksi se että yritysten y tunnuksia ei vieläkään saada heti verkosta luulisi senkin olevan kohta jo realismia kun kuuntelee esimerkiksi tätä käsittelyssä myös tästä esityksestä rohkaistuneena voisimme pohtia henkilökortin ja passin voimassaoloajan pidentämistä kymmeneen vuoteen tai voisimme pohtia vaikkapa rakennuslupaprosessin sähköistämistä ei näidenkään uudistusten luulisi olevan kovin kummoisia arvoisa puhemies tämä esitys on kaiken kaikkiaan kannatettava esitys mutta kuten kuvasin työtä on vielä monella muulla sektorilla vähintään yhtä paljon

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

nyt lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys sadankolmenkymmenen perustuukin juuri työmarkkinajärjestöjen kokonaisuuteen lakiesitys on siis osa laajempaa kokonaisuutta tehdä osaltaan työn tekeminen ja työn teettäminen kannattavaksi hallitus on joutunut tässä vaikeassa taloustilanteessa tekemään varhemmin monia ikäviä leikkauspäätöksiä koskien erilaisten etuuksien saajia tosiasia kuitenkin on että tämän päivän parempiosaiset palkansaajat eivät usein saa esimerkiksi kansaneläkelaitoksen maksamia sosiaalietuuksia siksi on tasapainoisuudenkin nimissä erittäin välttämätöntä että myös palkansaajat osallistuvat yhteisen tavoitteen saavuttamiseen

arvoisa rouva puhemies pääministeri sipilä kävi viime viikolla avaamassa kotikaupungissani lahdessa entisen nastolan kunnan alueella sijaitsevan wipakin tehtaan uuden tuotantolinjan monialakonserni wihurin hallituksen puheenjohtaja halusi perustaa uuden tuotantolinjan juuri nastolaan vaikka pelkällä bisnesjärjellä ajateltuna linja olisi kannattanut sijoittaa muualle eurooppaan hallituksen puheenjohtaja antti aarnio wihuri kertoi paikallisessa lehdessä että palkat suomessa ovat kilpailijamaihin verrattuna varsin samansuuruiset mutta palkan sivukulut nostavat kustannuksia merkittävästi wihuri konserni kuitenkin halusi tukea kotimaan työllisyyttä siitä kiitos heille tämä työeläkevakuutusmaksujen osittainen siirto työnantajalta työntekijälle on yksi konkreettinen esimerkki kuinka voimme yhteiskuntana olla kannustamassa yrityksiä työllistämään työttömyysvakuutusmaksun korotus ei ei yksilöä ajatellen muodostu kohtuuttoman suureksi mutta yleiskuvaa ajatellen siitä saatava hyöty

rouva puhemies tämän hallituksen esityksen toimenpiteiden myötä heitän pallon edelleen työnantajien suuntaan toimenpiteiden on näyttävä muuallakin kuin ylisuurissa osingoissa ja optioissa on rohkeasti uskallettava investoida ja palkata lisää työvoimaa nyt teille on annettu siihen edellytyksiä vielä kun loput kilpailukykysopimuksessa sovitut toimet tulevat täytäntöön uskallan odottaa suomen siirtymistä vihdoin sille paljon puhutulle kasvu

arvoisa rouva puhemies käsillä olevassa hallituksen esityksessä työntekijän työeläkevakuutusmaksua nostetaan ja vastaavasti työnantajien työeläkevakuutusmaksua lasketaan yhteensä yksi pilkku kaksi prosenttiyksikköä työntekijän työeläkevakuutusmaksua nostettaisiin nolla pilkku kaksi prosenttiyksikköä vuosina kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista sekä nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä vuosina kaksituhattayhdeksäntoista ja ja kaksituhattakaksikymmentä vasemmistoliitto ei jaa hallituksen näkemystä kilpailukykysopimuksesta ja ajatusta työn halpuuttamisesta talouslaman lääkkeeksi emmekä tule antamaan tukeamme tämän lakiesityksen hyväksymiselle

näillä toimenpiteillä ei mielestämme saavuteta kilpailukykysopimukselle asetettuja odotuksia työnantajien palkkakustannusten alentaminen ei ratkaise suomessa vientiteollisuuden ongelmia tilanteessa jossa maailmantalous nyt suomen vientiteollisuuden nousu riippuu palveluiden ja tuotteiden laadusta ja siitä että tuotetaan kysyntää vastaavia tavaroita laadun puutetta ei voi korvata alhaisilla kustannuksilla eikä alhaisilla hinnoilla laatua ja innovaatiota saataisiin satsaamalla korkeaan osaamiseen koulutukseen tuotekehitykseen ja työhyvinvointiin näistä pitkän aikavälin kasvun eväistä hallitus päinvastoin leikkaa arvoisa puhemies hallituksen esityksen perusteluiden mukaan työntekijöiden maksaman työeläkevakuutusmaksun arvioidaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kasvavan noin satakuusikymmentä miljoonaa euroa kaksituhattakahdeksantoista noin kolmesataakaksikymmentä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista noin kuusisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa ja siirtymäajan loputtua vuonna kaksituhattakaksikymmentä jo yli miljardin työnantajien keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu alentuisi vastaavalla määrällä hallitus hellii ja syleilee työnantajia monin tavoin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista työnantajien eläkemaksun työttömyysvakuutusmaksun sekä sosiaaliturvamaksun alennukset työajan pidennys kahdellakymmenelläneljällä tunnilla sekä nollakorotukset alentavat työvoimakustannuksia ja helpottavat kaikki yritysten kustannuksia kaikkein kovakouraisimmin kilpailukykysopimus kohtelee julkisen sektorin virkamiehiä ja työntekijöitä julkisen sektorin lomarahoja leikataan kolmellakymmenellä prosentilla kolmen vuoden määräajan leikkaus tuntuu kaikkien julkisen sektorin työntekijöiden lompakossa hoitajien opettajien poliisien ja palomiesten erityisen kovasti lomarahaleikkaus osuu pienituloisiin kun työajan pidennyksen rahallinen arvo huomioidaan tarkoittaa kilpailukykysopimus perhepäivähoitajalle noin yhdeksänkymmenenkahdeksan euron kiinteistönhoitajalle sadankahdentoista euron kokille sadankuudentoista euron ja sadankolmenkymmenenneljän euron kuukausittaista ansionmenetystä ja nämä ovat pienituloisille ihmisille todella suuria summia arvoisa puhemies hallituksen politiikka ei ole välttämättömyys vaan se on arvovalinta kylmä ja huono valinta leikkauslinja musertaa yhteiskuntamme peruspilareita korkean osaamisen yhdenvertaisten julkisten koulutus terveys ja hoivapalveluiden ja luottamukseen perustuvan yhteiseen hiileen

aivan keskeistä jos halutaan maamme menestyvän myös tulevaisuudessa epäoikeudenmukainen epäoikeudenmukainen leikkauspolitiikka ei osoita arvostusta näitä ihmisiä kohtaan eikä lisää ihmisten työhyvinvointia tai työmotivaatiota seurauksena osa työntekijöistä varmasti lähtee ulkomaille hakemaan arvostusta monia sysätään epävarmuuteen ja toimeentulovaikeuksiin tämä ei ole järkevää politiikkaa eikä se ole oikein

arvoisa rouva puhemies edustaja pekonen on nyt virittänyt sanallisen tykkinsä kohteen väärin edustaja pekonen nimittäin syytti hallitusta siitä että julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja edustaja pekonen ei tämä ole hallituksen päätös päinvastoin jos minä esimerkiksi olisin saanut päättää ja jos lomarahoihin olisi haluttu puuttua niin totta kai olisin tehnyt oikeudenmukaisemman ja reilumman päätöksen eli lomarahoja olisi leikattu tasapuolisesti kaikilta jos niiden leikkaaminen on välttämätöntä

edustaja zyskowicz puhuu järkeviä hän täällä peräänkuuluttaa sitä että kaikkien myös suurituloisten tulisi osallistua näihin talkoisiin mikäli tällaisia taloustalkoita tarvitaan mutta edustaja zyskowicz kyllä täytyy muistaa mistä kaikesta tässä on kysymys mistä lähdettiin liikkeelle kun kilpailukykysopimuksesta lähdettiin neuvottelemaan ei ollut minkäännäköistä

ymmärrän hyvin että vasemmistoliitto ei kannata kilpailukykysopimusta ja se on ihan teidän oma ratkaisunne mutta päätöstä siitä että vain julkisen sektorin palkansaajien lomarahoja leikataan kun taas yksityisen sektorin palkansaajien lomarahoihin ei kosketa ei tehnyt maan hallitus vaan sen päätöksen tekivät työmarkkinajärjestöt kun edustaja pekonen viittasi pakkolakeihin ja maan hallitukseen niin on toki totta että koko tätä prosessia ja koko tätä sopimusta ei olisi syntynyt ilman hallituksen luomaa painetta mutta hallitus omalta osaltaan asetti asetti tavoitteet suomen

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

minun mielestäni on hienoa että suomessa on pystytty tekemään tämäntyyppinen sopimus näin vaikeassa paikassa kattavuus yli yhdeksänkymmentä prosenttia se on kiitoksen arvoinen suoritus ja se itse asiassa saa kiitosta myös maamme hallitukselta joka alentaa ensi vuonna työntekijöiden ja myös eläkeläisten verotusta kaiken kaikkiaan taitaa olla noin viisisataaviisitoista miljoonaa euroa kyllä se on merkittävä alennus ja ja sillä pystytään vahvistamaan ostovoimaa suomessa mistä nimenomaan nyt vaikkapa tänään julkaistun pk yritysbarometrin yritykset ovat pystyneet palkkaamaan uusia työntekijöitä ja heidän odotuksensa ovat parantuneet tässä tuoreessa pk yritysbarometrissa nimenomaan esille nousee se että oman kotimaan sisämarkkinat ovat ne jotka pitävät nyt taloutta yllä ja vielä tarvitaan lisää toimenpiteitä sen eteen että vienti saadaan saadaan vetämään hallituksen tavoite on ollut satakymmentätuhatta työpaikkaa ja se vaatii kyllä vielä lisää toimenpiteitä tämän kilpailukykysopimuksenkin jälkeen tänäänhän meillä on käsittelyssä ensimmäinen osa tästä kilpailukykysopimuksesta joka on siis työmarkkinajärjestöjen sopima kokonaisuus ei yhdenkään puolueen sopima ei hallituksen sopima vaan työntekijöiden ja työnantajien työmarkkinajärjestöjen

halusivat tähän kokonaisuuteen ottaa on totta niin kuin edustaja zyskowicz toi keskustelussa esille että hallitus asetti riman asetti sen varsin korkealle mutta aika laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa myös jaettiin ne tosiasiat että meidän on väistämättä tehtävä isompia korjausliikkeitä maamme talouden tasapainottamiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi me tarvitsemme tämän kilpailukykysopimuksen jälkeenkin kun sen vaikutukset tulevat tulevat täytäntöön lisää toimenpiteitä talouden kasvamiseksi ja ja työpaikkojen luomiseksi meillä on maassa yli sataseitsemänkymmentätuhatta yksinyrittäjää ja heistä itse asiassa neljäkymmentäviisituhatta on sellaisia joiden todelliset kuukausiansiot alittavat itse asiassa virallisen köyhyysrajan eli ei yrittämisestä kannata nyt kovin kateellinen olla se on kovaa työtä siinä ei usein ole lomia siinä ei ole työaikoja eikä siinä ole monella edes oikeutta sairastaa ja sen takia pidän tärkeänä sitä että myös näiden pienten

yritysten osuus siis on peräti yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku kahdeksan prosenttia ja jos katsoo sitä mihin nämä työpaikat suomessa ovat syntyneet niin ne ovat syntyneet nimenomaan tänne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tämän vuosituhannen kymmenen ensimmäisen vuoden aikana suuryritykset palkkasivat vain seitsemäntuhatta uutta työntekijää kun samaan aikaan pk yritykset yli satatuhatta ja sen takia meidän kannattaa ja pitää lisää toimenpiteitä kohdistaa nimenomaan tänne pk yrityskenttään että me saamme työtä myös niille jotka tällä hetkellä ovat työttöminä niistä hallituksen pitää myös kantaa huolta pidän myönteisenä että nyt maksuperusteinen arvonlisävero tulee käyttöön että enää yrittäjät ja yritykset eivät toimi luotonantajina ja pankkeina valtiolle vaan maksetaan siinä vaiheessa kun raha asiakkaalta tilille tulee yrittäjävähennys on sellainen mitä ei tässä maassa ole ennen nähty nyt se tullaan näkemään ja

arvoisa puhemies aivan loppuun itse toivon että paikallisessa sopimisessakin voitaisiin tässä maassa edetä itse luotan niin paljon suomalaiseen työntekijään ja suomalaiseen työnantajaan että he pystyisivät näitä asioita entistä enempi yhdessä sopimaan ja haluaisin että me vahvistaisimme sopimusyhteiskuntaa tästäkin näkökulmasta

käydään muutama puheenvuoro tuosta nyt listalta ja sitten jatketaan

suomen kansan edustajat

olemassa takeita siitä että tämä kustannuskilpailukykyä parantava kilpailukykysopimus todellakin luo uusia työpaikkoja tuhansia uusia työpaikkoja tähän maahan sopimuksen vastustajat kuten vasemmistoliitto sanovat mielellään että eivät usko että tämä sopimus johon liittyy tietysti myös kielteisiä seikkoja työntekijöiden ja palkansaajien kannalta johtaisi työllisyyden parantumiseen pitää kuitenkin todeta että en tiedä suomesta en euroopasta enkä maailmaltakaan yhtään ainoata ekonomistia olisi eri mieltä siitä seikasta että maan kustannuskilpailukyvyn parantuminen johtaa työllisyyden parantumiseen jos vasemmistoliiton piirissä esimerkiksi edustaja pekonen tai joku muu tietää tällaisen talouden asiantuntijan joka ei tähän yhtälöön usko niin mielelläni kuulisin tästä henkilöstä ja hänen tutkimuksistaan toisin sanoen erittäin laaja konsensus ymmärtääkseni talousasiantuntijoiden piirissä vallitsee siitä että kun kustannuskilpailukyky kohenee sen seurauksena myös työllisyys paranee missä määrin millä aikajaksolla ja mitkä muut seikat siihen vaikuttavat ovat ovat tietysti asioita joista ollaan eri mieltä mutta kun on kysymys tästä etumerkistä siitä mielestäni erimielisyyttä ei ole sopimus toimii positiivisesti työllisyyden parantamiseksi sen vuoksihan tämä sopimus on työmarkkinoilla solmittu ja osaltani olen sitä mieltä että kyllä suomen työmarkkinajärjestöt ansaitsevat hatunnoston siitä että sopimus on solmittu vaikka totta kai siinä on paljon sellaisia yksityiskohtia jotka yhdelle tai toiselle

taholle eivät mielellään maistu mainitsin jo tämän lomarahojen leikkaamisen vain julkisen sektorin työntekijöiltä totta kai jos lomarahoihin nähtiin välttämättömäksi puuttua olisi ollut reilumpaa ja oikeudenmukaisempaa että lomarahat vastaavalla tavalla esimerkiksi nyt sovitulla tavalla prosenttia kolmenkymmenen vuoden aikana olisi leikattu kautta koko linjan mutta rouva puhemies oleellista on se että tämä kilpailukykysopimus ei luonnollisestikaan yksin riitä hallituksen asettaman kunnianhimoisen työllisyystavoitteen saavuttamiseen hallitushan tavoittelee noin seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetta noin satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja tänä päivänä esitetyt arviot ovat sellaisia että

työllisyyden parantaminen luonnollisesti myös toteuttaa hallituksen sitä keskeistä tavoitetta että julkisen talouden tasapaino paranisi niinpä äskettäin päättyneessä budjettiriihessä hallitus teki uusia päätöksiä työllisyyden edistämiseksi olemme jo täällä jonkun verran keskustelleetkin työvoimapolitiikan tehostamisesta olemme keskustelleet veroratkaisuista joilla parannetaan sekä palkansaajien että yrittäjien verotusta ja esillä riihessä oli muun muassa niin sanottu asuntopaketti josta myös tehtiin päätökset sen lisäksi hallitus saattoi kolmikantaiseen valmisteluun ratkaisuja joilla pyritään kymmenentuhannen uuden työpaikan synnyttämiseen muun muassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa kehittämällä ja sillä että ansiosidonnaista työttömyysturvaa voitaisiin käyttää

hyvä huomata ja toivon että myös edustaja terho ja hänen johtamansa eduskuntaryhmä on tämän huomannut että hallitus on sitoutunut budjettiriihessä siihen että tämän kolmikantaiseen valmisteluun laitetun jatkotyön tulee valtiovarainministeriön parhaan arvion mukaan tuottaa noin kymmenentuhatta uutta ehkä tarkemmin sanottuna kymmenentuhannen henkilön eli hallitus on tähän yhdessä sitoutunut ja me hallituspuolueissa lähdemme siitä että kun tähän on sitouduttu niin hallitus toivottavasti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa löytää sellaisia ratkaisuja joilla tähän tavoitteeseen voidaan päästä arvoisa puhemies ihan lopuksi haluan minäkin sanoa tästä paikallisesta sopimisesta se ei ole mikään taikatemppu työllisyyden parantamiseksi mutta se on yksi keino edistää työllisyyttä kuten on nähty hyvin monissa suomen kaltaisissa euroopan maissa sen takia pidän välttämättömänä että sen jälkeen kun kilpailukykysopimus on lakannut olemasta voimassa eli vuoden seitsemäntoista jälkeen paikalliseen sopimiseen palataan ja sitä hallituksen toimin mieluummin tietysti laajassa yhteisymmärryksessä eri tahojen kanssa myös ryhdytään edistämään

arvoisa

lainsäädäntö on pakko tässä yhtyä kyllä zyskowiczin ja heinosen näkemykseen siitä että kyllä on oikein että työntekijöiden verotuksen alentuminen on hyvä asia mutta kuka maksaa sen kuinka se kohdistuu niille julkisen sektorin työntekijöille joidenka lomapalkkoja leikataan plusmerkki on miinusmerkkinen tämä tosiseikka unohtuu sieltä oikealta laidalta katsantokannasta että vaikka tässä hallituksen linjauksessa nyt puhutaan koko ajan siitä kilpailukykysopimuksen työmarkkinaratkaisusta

lähdettiin rakentamaan yhteiskuntasopimusta tuottavuusloikkaa ja nyt loppuvaiheessa se sai nimeksi kilpailukykysopimus vasemmistoliitto ei arvostele kolmikannassa tehtyjä tai työmarkkinajärjestöjen omia ratkaisuja ja kunnioittaa sitä neuvottelutietä kysymys on kolmikantaisuudesta tämä on tehty työmarkkinajärjestöjen välillä mutta ei pidä unohtaa sitä että valittavissa oli kaksi erilaista näkemystä kuten edustaja heinonen toi esille rima nostettiin korkealle ja kysymys on siitä että työmarkkinajärjestöjen palkansaajapuolella tämä näyttäytyi niin että giljotiinin terä oli nostettu korkealle jos ette lähde mukaan tähän tapahtuu näin ja näin

vasemmistolaisilta puolueilta tai ainakin yhteiskunnallisesti moraalia kantavien puolueiden osalta kasvua tapahtuu se on totta mutta mikä sitä kasvua tällä hetkellä edistää

kokoomuksen suunnasta esitetään että kun tätä verotusta kevennetään niin se pitää yllä kotimaista kasvua myllykoski ei ole se asiantuntija eikä tiedä sellaista palkkakustannusten alentaminen loisi kilpailukykyä aivan varmasti näin onkin mutta jos ajatellaan verotuksellisesti tätä asiaa niin niiltä ihmisiltä jotka joutuvat oman elintasonsa ylläpitämiseksi ja perheensä ruokkimiseksi lääkitsemiseksi asumiseksi ja vaatettamiseksi laittamaan kaiken niin sanotusti kulutuksessa olevan rahan leikataan tällä hetkellä eniten mikä tyrehdyttää kaikkein eniten juuri sitä että meidän kotimarkkinat vetävät meidän palvelusektori joka olisi innovaatioiden ala kansainvälisessä viennissä ei ainakaan nyt kotimaassa voi kehittyä positiivisesti jos juuri siltä sektorilta leikataan varoja niiltä ihmisiltä jotka käyttävät kulutukseen lähes kaiken sen mahdollisen varan ja ottavat sitten lisäksi vielä meidän yhteiskunnan tukea joko kunnilta taikka valtiolta

sektorin työntekijät menettävät tällä ratkaisulla vielä korostan että ei vasemmistoliitto todellakaan halua kiistää sitä neuvottelumandaattia mikä kuuluu työmarkkinajärjestöille mikä lähtee siitä kolmikantaisuuden periaatteesta minkä onneksi tämä hallitus on omalta osaltaan ottanut käytännön pelivälineeksi ja nyt edelleen haluaa työllistämistä kehittää niin että työmarkkinajärjestöt ovat osa sitä ratkaisua eikä tuoda vain kaikkea pakolla kolmikanta on arvostettava asia se on osa yhteiskuntarauhan säilymistä se on neuvottelukulttuuria jolla voidaan edistää tässä maassa myös vaikeissa tilanteissa olevia ratkaisuja ja siinä mielessä se on tärkeä mekanismi

tässä edustaja zyskowicz toi esille paikallisen sopimuksen tavoitteita niin varmasti meillä on mahdollisuuksia kehittää sitä mutta meidän on pakko nähdä se että kun tässä keskustelussa tuodaan helposti esille saksan malli niin saksan malli ei tarkoita sitä että pk sektorin yrittäjällä on henkilöstönsä kanssa mahdollisuus sopia jotakin toisin tai että siellä olisi joku sellainen kriisilauseke joka laukaisee sen mahdollisuuden että yritys joka on huonossa taloudellisessa tilanteessa voisi sitä taloudellista tilannetta hyväksi käyttäen laskea työntekijöidensä palkkoja ei ole yksi eikä kaksi pienyrittäjää tai pk sektorin yrittäjää jotka ovat tulleet sanomaan että älä nyt sinä ainakaan jari tule hyväksymään tällaista järjestelmää joka luo markkinahäiriötilanteen yritysten välillä ei ole mahdollista että jo lähtötietoisesti yrittäjä joka tekee liian halvan tarjouksen voittaa sen tarjouskilpailun ja puolen vuoden päästä sanoo että nyt se on kuulkaas sillai poijat ja naiset täytyy laskee palkkoja ettei tää firma kaadu meillä ei voi olla tässä maassa semmoista mahdollisuutta että yksittäinen järjestäytymätön järjestäytymätön työntekijä ottaa vastuun paikallisesta sopimisesta oman rahapussinsa varassa meillä pitää olla järjestelmä joka takaa työnantajan ja työntekijöiden välisen tasavertaisen neuvottelumahdollisuuden ja riitojen ratkaisumallin jossa myös työntekijöiden edustajalla on mahdollisuus turvautua liittonsa oikeusapuun ja oikeusturvaan niin ettei yksittäinen työntekijä joka sopii toisten työntekijöiden puolesta mahdollisesti joutuisi vastuuseen siitä

se paikallinen sopiminen onkin lainvastainen jos niin halutaan että näin laajat neuvotteluoikeudet annetaan että millään lainsäädännöllä ei olekaan mitään merkitystä olemme todellakin kaukana siitä että voimme rakentaa tätä maata yhdessä minä arvostan niitä yrittäjiä jotka näyttävät kirjanpitonsa ja tilauskirjansa työntekijöille ja sanovat olemme tässä tilanteessa mitä tehdään siitä lähtee aito avoin paikallisen sopimisen kulttuuri mutta paikallinen sopiminen tarkoittaa kyllä tässä tilanteessa sitä että molemmilla sopijaosapuolilla pitää olla yhdenvertaiset neuvottelumahdollisuudet arvoisa puhemies oli liki että

arvoisa puhemies ajattelen niin että on hyvä että maahan on saatu työmarkkinaratkaisu jossa tärkein osuus on se että yrityksillä on tämä palkkalinja tiedossa

työmarkkinajärjestösopimushan täyttää kaikki sopimuksen vanhat tunnusmerkit sitä arvostellaan monilta laidoilta mutta kun edustaja zyskowicz ja heinonen kävivät tuolla pöntössä kurmuuttamassa heitä jotka esittävät kriittisiä kohtia tästä niin pakko sanoa että täältä salin vasemmalta laidalta esitetty kritiikki on kyllä vielä pientä piiperrystä siihen nähden miten hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajat lepomäki ja vartiainen ovat runnoneet tätä sopimusta siis onko hallituksella edes omat rivit kasassa tässä lepomäki on sanonut että tämä on askel väärään suuntaan saimme juuri kuulla kun zyskowicz kovasti kertoi että tämä on oikeaan suuntaan no sdp olisi ottanut tässä tilanteessa käyttöön nämä työeläkemaksujen emu puskurit joilla oltaisiin voitu helpottaa ostovoimaa ja myöskin parantaa yritysten tilannetta vielä mitä tulee verolinjaan niin ongelma on se että nyt tämä hallituksen verolinja suosii suurituloisia

arvoisa rouva puhemies en kehunut tämän sopimuksen yksityiskohtia niitä varmasti voidaan arvostella se on sopimus joka on tehty työmarkkinajärjestöjen kesken ja kehuin sitä että on hyvä että he pääsivät sopuun ja sitä kehuin tuossa omassa puheenvuorossani eli eli annoin annoin täyden tukeni sille että jos työntekijät ja työnantajat näin yhdessä päättivät niin silloin on hyvä että myös poliitikot ja ja puolueet ovat sitä tukemassa kun he ovat tämän ratkaisun tehneet jos varmasti kokoomus olisi ratkaisun tehnyt tai joku toinen puolue yksin niin olisi tehnyt varmasti erityyppisiä ratkaisuja varmasti paikallinen sopiminen olisi ollut vahvemmin kokoomuslaisessa mallissa mukana ja moni muu mutta itse olen ennen muuta huolissani siitä että meillä on liian monta talouden vaikeaa vuotta takana me olemme velkaantuneet meillä työttömyys on pahentunut ja nyt me tarvitsemme vain toimenpiteitä sen eteen että tähän maahan saadaan lisää työtä työpaikkoja kasvua vain sen kautta me voimme pelastaa tämän hyvinvointiyhteiskunnan ja toisaalta antaa niille työttömillekin

tässä hienosti puhutaan monessa puheenvuorossa että kilpailukykysopimuksella parannetaan yritysten hintakilpailukykyä ja luodaan niitä työpaikkoja kuten edustaja zyskowicz arvioi kaksikymmentätuhatta viiva neljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa minä silti ihmettelen sitä jos tuolla kunnissa lähihoitajille ilmoitetaan että työaika pitenee kaksikymmentäneljä tuntia vuosittaista ansiotasoa nostamatta ja lomarahoja leikataan kolmekymmentä prosenttia kuten sanottu niin se tekee lähihoitajilla noin satakolmekymmentäneljä euroa kuukaudessa minä en en usko että suomi nousee näitä palkkoja alentamalla olen saanut monta viestiä sieltä hoitavalta henkilöstöltä että nämä toimet olisivat ihan ymmärrettäviä jos näillä säästyneillä rahoilla palkattaisiin lisää hoitohenkilökuntaa päivähoitoon tai vanhustenhuoltoon mutta mitä tekee tämä hallitus vähentää nimenomaan henkilöstöä juuri näiltä aloilta vähentää henkilöstöä leikkaa lomarahoja pidentää työaikaa minä haluaisin vielä kysyä hallituksen edustajilta mitä työpaikkoja tällä

rouva puhemies on todellakin niin että jos me haluamme tämän suomen nostaa sieltä laman suosta ylös niin meidän on pakko parantaa kilpailukykyämme kaikkihan on periaatteessa siitä kiinni toimiiko meidän vientiteollisuus onko meillä satamissa tapahtumia vievätkö laivat ulkomaille suomalaisia tuotteita markkinoille joista rahaa suomeen kertyy me olemme viime vuodet eläneet aika pitkään sillä että kotimainen kysyntä on toiminut hyvin ei sitä voi moittia mutta sekin on hiipumassa siitä on selviä merkkejä koska ulkomailta tuleva vientituloilla saatava rahavirta mikä suomeen tulee luo sen meidän kansantaloutemme voimallisuuden se on nähty niin monta kertaa ja tämähän on on todistettu myös sillä että aikoinaan kun devalvoitiin lähtivät vientimarkkinat vetämään lähtivät kotimarkkinat vetämään heti sen perään tämä on kokonaisuus en jaksa ymmärtää tällaista oppositioajattelua että teetpä niin tai näin niin aina väärin päin kuitenkin me olemme näiden velkojemme kanssa aina itse suomalaiset ongelmissa jos korko lähtee nousemaan olemme välittömästi vaikeuksissa koska korko vie valtion budjetista yhä enemmän rahaa sinne korkoihin kun olemme velassa tämä olisi syytä

rouva puhemies edustaja hoskoselle pakko sanoa että kyllä niin tai näin ja aina väärin päin jokaisesta asiasta löytyy omanlainen näkemyksensä mutta on toki huomioitava se että suomessa työpaikkoja luodaan nimenomaan pk sektorille pk sektorin alihankintaverkosto joka mahdollistaa meidän veturiyritysten vientiteollisuuden mahdollisuuksia olla markkinoilla on merkittävä mutta täytyy muistaa mitkä meillä ovat sitten näitä kaikkein kovimpia verosuunnittelijoita ne löytyvät juuri näistä veturiyrityksistä jotka häikäilemättömästi tytäryritysten välisten kauppojen perusteella vievät verotuloja pois tästä maasta olen muutaman yrittäjän kanssa keskustellut he pelkäävät kun tämä kiky tulee voimaan sillä koska alkavat ne neuvottelut siitä että kun nyt saatte kolme päivää halvemmalla teetettyä miehillänne töitä niin koska se näkyy heidän hinnoissaan että he saavat kolme päivää halvemmalla tämän tuotteen tämä on se mistä tässä salissa ei keskustella

puhemies kilpailukykysopimus oli todella hallituksen keskeinen tavoite ja se onnistui syntyi ja se loi työrauhan pitkäksi aikaa ja aivan selvästi toi luottamuksen koko yhteiskuntaan tulokset alkavat nyt näkyä muun muassa pk tänään kertoo siitä siitä että sopimuksen sisältö on sellainen kuin on kantavat sataprosenttisesti vastuun työmarkkinaosapuolet ja minäkin ihmettelen että tämä julkisen puolen lomarahojen leikkaus sisältyi näin raakana sinne se ei kyllä ollut perussuomalaisten tavoite tavoite oli saada oikeudenmukainen kohtuullinen ratkaisu mutta näin näin kävi ja se ei ole missään tapauksessa hallituksen syy hallitus toimii pelastaakseen suomen talouden ja työllisyyden määrätietoisesti hallituksen ohjelman mukaisesti tämä oli keskeinen osa sitä ja nyt ollaan oikealla tiellä nousu on selvästi lähtenyt käyntiin

jotenkin vain muistelen että siellä hallituksen tarjous pakkolaeista sisälsi muun muassa sunnuntai ja ylityökorvausten leikkausta sairaussakkoa työajan pidennystä lomarahojen leikkausta siinä se hallituksen resepti oli pakkolait siellä taustalla olivat kuten muistamme mutta tässä puhuttiin velasta ja viitattiin ettemme voi velkaantua nythän tässä on mennyt todellakin väärinpäin hallituksella että hallitus suinkaan ei ota vähemmän velkaa vaan entistä enemmän velkaa se oli hyvin hämmentävää ja tulimme siihen johtopäätökseen kun sitten katselimme näitä hallituksen arvovalintoja verotuksen suhteen mitä jää viivan alle kenellekin että velkaa ilmeisesti otetaan lisää siksi että voidaan antaa nimenomaan hyväosaisimmille veronkevennyksiä hallitus itse pystyy verolinjallaan vaikuttamaan mitä rahapussiin jää nythän käy niin että esimerkiksi pieni ja ehkä pienituloinen parikymppiä kuussa ja sitten suurituloinen johtaja saa tonnin vuodessa verohelpotuksia samoin on varaa miljoonaperintöjen verojen kevennykseen metsälahjavähennyksiin kaikkeen tähän joka on
rouva puhemies joku viisas on sanonut että meillä on oikeus omiin mielipiteisiimme mutta meillä ei ole oikeus omiin faktoihimme niinpä haluan teille esimerkiksi edustaja myllykoski ja edustaja pekonen todeta että on aivan fakta takuuvarma fakta se että siitä että lomarahoja leikattiin vain julkisen sektorin työntekijöiltä ei päättänyt uskokaa nyt maan hallitus vaan siitä päättivät työmarkkinaosapuolet tämä on fakta jos te tämän faktan kiistätte niin esittäkää nyt sitten jotain tukea tälle kiistämisellenne sen jälkeen meillä voi olla omia mielipiteitä siitä oliko tämä hyvä vai huono ja olisiko se pitänyt tehdä jollakin toisella tavalla mutta tästä faktasta ei minun mielestäni kannattaisi tässä salissa eikä julkisuudessa jatkaa sellaista keskustelua että hallitus on leikannut nimenomaan naisvaltaisen julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja

minun mielipiteeni on se että se oli hallituksen tahtotila pakkolakien myötä jossa sitten keskusjärjestöt tekivät tällaisen ratkaisun jota päätöstä ei tehnyt hallitus mutta en kyllä halua pestä puhtaaksi hallituksen käsiä sillä joku on ollut pakotettu tekemään tämän päätöksen ja sekin on myllykosken mielestä fakta että käsien pesulle ei tässä ryhdytä ja pesköön joku toinen sitten toisten jalkoja

tämä esitys on tärkeä osa kilpailukykysopimusta ja sitä sietääkin kyllä kiitellä merkittävä saavutus hallitukselta palaan edustaja pekosen ensimmäiseksi pitämään puheenvuoroon jossa moititte suomalaisen työn ja suomalaisten vientituotteiden laatua minä haluan kyllä kertoa että suomen viennin ongelmat eivät missään tapauksessa johdu siitä laadusta vaan esimerkiksi eu komission vertailussa joka taannoin tehtiin jossa tutkittiin kolmeatuhattaviittäsataa erilaista suomalaista vientituotetta todettiin että olimme eu maiden kärkikastia numero yksi siellä

täytyy sen verran edustaja kärnälle korjata että en missään vaiheessa kyseenalaistanut suomalaisen vientiteollisuuden laatua vaan nimenomaan peräänkuulutin lisää myöskin uusia innovaatioita ja satsausta korkeampaan osaamiseen uskon ettei kenelläkään joka tässä maassa vientiteollisuutta

arvoisa rouva puhemies on totta että meidän pitää pitää huoli myös meidän innovaatioista jatkossa ja tulevaisuudessa mutta kun ne keinot eivät juuri tähän hetkeen me tarvitsemme toimia juuri nyt ja jos ne yksikkötyökustannukset ovat liian korkeita se tarkoittaa sitä että valitettavasti monta kertaa meidän vientituotteidemme hinnat ovat liian korkeita mikä tarkoittaa sitä että meillä ei ole sitten vientituotteita ei ole vientiyrityksiä sitä kautta ei ole vientipaikkoja eikä myöskään niitä verorahoja vasta kun meillä on nämä verorahat ja kakku kasvatettu sen jälkeen me voimme palkata lisää niitä edustaja pekosenkin vaatimia julkisen alan hoitajia mutta tässä järjestyksessä meidän on pakko tehdä nämä toimenpiteet tässä ja nyt jotta me saamme yksikkötyökustannuksia alaspäin ja sitä kautta kilpailukykyä takaisin
arvoisa puhemies pakko puuttua nyt edustaja joka markkinoi tätä yrittäjävähennystä pienyrittäjien tukena kyllä siitä hyötyvät kaikkein rikkaimmat henkilöyrittäjät määrällisesti yrittäjävähennyksen saajissa useammat olisivat pieniä yrittäjiä kuten kymmenentuhatta parturi kampaajaa ja monia muita joille satasen tai kahden hyöty on suuri sadankolmenkymmenen miljoonan tukipotista kuitenkin suurin osa valtaosa kymmenet miljoonat päätyvät ylimpiin tuloluokkiin siis apteekkarit asianajajat ja lääkärit käärivät jo nyt suurten tulojensa päälle useiden tuhansien eurojen lisärahat keskimääräinen apteekkari saa viisituhattaseitsemänsataa euroa lisää vuodessa hekö ovat yhteiskunnan hädänalaisimpia vai

eikä tekisi kallista apteekkarivähennystä
arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz jo erittäin hyvin korjasi tätä eli julkisen sektorin lomarahoja ei siis hallitus ole ole leikkaamassa ja kun täällä ei vihreitä ole paikalla ketään niin toivottavasti he eivät ole myöskään torilla tätä viestiä viemässä vaan vaan kerrotaan rehellisesti mistä mistä tässä on kyse hallitukselle olisi varmasti kelvannut sekin että lomarahoja olisi voitu kaikilta tai tai tehdä muita ratkaisuja hallitus otti sen paketin sellaisena kuin työntekijät ja työnantajat itse sopivat siihen ei tehty muutoksia se kelpasi juuri sellaisena kuin työntekijät ja työnantajat sen itse sopivat mistä hallitusta voi syyttää hallitusta voi syyttää siitä että kotitalousvähennys nousee ensi vuonna maksuperusteinen alvi tulee yrittäjävähennys tulee niistä voi hallitusta syyttää ne ovat hallituksen päätöksiä nyt taite parempaan on on nähty ja toivottavasti sen myötä ja sen eteen voidaan tehdä lisää oikeita ratkaisuja koska se on meidän kaikkien

arvoisa puhemies voi tätä käsienpesua täällä hallituspuolueiden osalta kun meillä työministeri vasta vähän aikaa sitten sanoi tässä salissa että hän on valmis tuomaan pakkolain joka leikkaa pakolla lomarahoja niin nyt sitten hallituspuolueet täällä pesevät pesevät käsiään mutta päivän uutinen on se että kokoomus ei tiedä mitä mieltä se on tästä työmarkkinasopimuksesta emme edelleenkään saaneet vastausta siihen tukeeko kokoomuksen ryhmä yksimielisesti tätä vai ei kovimmat äänenpainot tätä sopimusta vastaan on kuultu nimenomaan hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajien riveistä mutta nyt se olennainen kysymys tässä on mitkä ovat hallituksen omat toimet olemme nyt monta kuukautta saaneet kuulla että kun hallitus sitten tuo nämä veronkevennykset joilla muun muassa nyt näitä maksuja täällä kompensoidaan niin ne kohdistetaan pieni ja keskituloisille mutta nythän näin ei käy kaikkein suurimman hyödyn tästä hallituksen verolinjasta korjaavat kaikkein olemme kuulleet edustaja zyskowicz miten tässä nyt näin

arvoisa rouva puhemies mitä tulee kokoomuksen suhtautumiseen kilpailukykysopimukseen niin kokoomus kannattaa tätä kilpailukykysopimusta se on totta että se sitoo hallituksen käsiä eräiltä osin ja se on totta että paikallisessa sopimisessa ei päästy eteenpäin ja sekin on totta että kokoomuksen eduskuntaryhmässä on jäseniä esimerkiksi mainittu edustaja lepomäki jotka suhtautuvat tähän sopimukseen kielteisesti

kilpailukykysopimuksessa tehty ratkaisu johtuen näiden maksujen verovähennyskelpoisuudesta kevensi hyvätuloisten verotusta ja hallituksen oma ratkaisu paikkaa tilannetta tasaiseksi niin että hallituksen oma ratkaisu suuntautuu pieni ja tämä on ehkä vähän kikkailua eli rehellistä on sanoa että tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin

arvoisa rouva puhemies edustaja myllykoski peräänkuulutti täällä puolueiden moraalia ja sen tunnustamista että tämä sopimus on erittäin raskas kilpailukykysopimus on erittäin raskas monille aloille kyllä se voidaan ihan ääneen sanoa ja se on sanottukin arvostamme suuresti sitä että koko suomalainen työmarkkinakenttä on nyt yhdessä kantamassa taakkaa tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

nyt sitä ostovoimaa jota tässä maassa kuitenkin jonkin verran vielä on hallitus koettaa avittaa niin kauan että me saamme sen viennin jälleen vetämään ja siitähän tässä on kysymys työllisyydestä ja sen parantamisesta tässä on kysymys toivottavasti tekin olette kiinnostuneita siitä

arvoisa rouva puhemies toivottavasti tämä ei tule yllätyksenä mutta olen enemmän kuin kiinnostunut ja olen valmis tekemään enemmän kuin uskottekaan sen hyväksi että suomalainen pk sektorin yrittäjä joka on se potentiaalinen työllistäjä tässä maassa voisi työllistää ensimmäisen vieraan työntekijän tai työllistää kaksisataa päivää työttömänä olleen tai alle kaksikymmentäviisi vuotiaan tai kolmekymmentä vuotiaan vuotiaan juuri tutkinnon

ja jo omassa toimenpidealoitteessani vuosi sitten esitin että ensimmäisenä vuonna yrittäjä joka palkkaa tästä kohderyhmästä työntekijän saisi vapautuksen sata prosenttisesti sosiaalimaksuista en halua käyttää sanaa sivukulut eläkkeet tapaturmavakuutukset ja muut kustannetaan seuraavana vuonna seitsemänkymmentä prosenttia ja sitten kolmekymmentä prosenttia tämä olisi kustannusneutraali valtiolle täysin ilmainen keino toivon että hallitus ottaa tästä

rouva puhemies kyllähän täytyy yksityiskohdista huolimatta kuitenkin hallitusta ehdottomasti kiittää tästä suuresta kuvasta ja olla tyytyväinen tästä toimintakykyisestä hallituksesta joka myöskin sai koko maan työmarkkinajärjestöt mukaan näihin yhteisiin talkoisiin joten kiitos kuuluu myös työmarkkinajärjestöpuolelle ja onhan nyt tilanne jo hieman parempi

naisten asemaa nyt tässä surkutellaan täytyy kuitenkin muistaa se että hallitus vihdoin ja viimein vanhemmuuden kustannusten kertakorvauksen antaa ikuisuuskysymys joka on nyt aika pitkälle kuitenkin ratkaistu ja täytyy muistuttaa nyt työmarkkinajärjestöjen puoleen että parasta tukea naisille on palkkatasa

puhemies pakkolait yhteiskuntasopimus kilpailukykysopimus mielestäni siinä on sellaisia termejä joita työtön ei tarvitse nimittäin työtön tarvitsee työtä ja jokainen meistä tässä salissa ymmärtää että työ on työttömälle paljon muutakin kuin se työ mutta miten päädyttiin siihen että julkisen puolen lomarahoista lähtee se kolmekymmentä prosenttia koeaika pitenee neljästä kuukaudesta kuuteen takaisinottovelvoitteen aika lyhenee yhdeksästä kuukaudesta neljään ja jo työssä olevat tekevät kaksikymmentäneljä tuntia lisää työaikaa samalla palkalla näihin toimenpiteisiin hyvä hallitus päädyttiin vain ja ainoastaan teidän pakkolakiesityksien kautta sitten itse ihmettelen miten nuo nuo kaikki mainitsemani parantavat todellisuudessa työllisyyttä edustaja kulmunin mielestä ne kaiketi parantavat niin kuin hallituksen

julkisen alan lomarahoja leikattiin ei johdu pienimmässäkään pakkolakisuunnitelmista ei siinä ole mitään kytkentää työmarkkinajärjestöillä oli täysi vapaus sopia minkälaisen sopimuksen ne tekivät ja ne tekivät näin minusta siinä tehtiin huono päätös koska se koskee vain julkista sektoria ja on aika raju silläkin puolella arvoisa puhemies viime vaalikaudella sosialidemokraattisen valtiovarainministerin ja työministerin johdolla suomi velkaantui julkinen sektori velkaantui noin yhdeksän miljardia euroa joka ainut vuosi työttömyys nousi sadallatuhannella bruttokansantuote aleni kolmena vuonna peräkkäin ja kilpailukyky oli erittäin huono näinkö olisi voitu jatkaa se olisi ollut täysin edesvastuutonta siksi tarvittiin hallitusohjelmaan säästöt työelämän uudistukset ja suuret rakenneuudistukset ja niitä viedään eteenpäin ja niillä

alkuun suosittelisin edustaja kankaanniemelle että faktat tarkistetaan tämä hallitus molemmissa budjettiriihissään ottaa enemmän velkaa kuin edellisellä hallituskaudella otettiin se pitää paikkansa ja voimme tilastot katsoa mutta puhemies siitä halusin kyllä sanoa että näissä pakkolaeissa oli mukana muun muassa sunnuntai ja ylityökorvausten leikkaus siellä oli sairausloman sairaussakko esillä voisin kyllä hieman sanoa että ehkä nämäkin asiat olisivat toteutuessaan aika pahasti lyöneet sinne julkiselle sektorille naisvaltaisille aloille ja siksi puhun tästä että tosiasia on tämä että käsiä tässä nyt pestään hurjaa vauhtia hallituspuolueiden joukossa

kikyn veronkevennyksistä huolimatta hallitus olisi voinut tehdä toisenlaisen veroprofiilin ja arvostan sitä

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu on osoittanut konkreettisesti sen että me etäännymme itse aiheesta kovin kauas mutta kuitenkin pysyen itse isossa asiassa elikkä kun haluamme tämän suomen talouden panna kuntoon sehän tarkoittaa tietysti aika kovia toimenpiteitä koska olemme syvällä velan suossa se on kiistämätön tosiasia meillä on yli kolmesataatuhatta työtöntä ja on valtava määrä ongelmia eri puolilla suomea tästä taudista ei selvitä ihan pienillä lääkkeillä elikkä hieman ihmettelen sitä että aina kun jotain tehdään sitten kaikki on mennyt kuitenkin väärin päin opposition mielestä opposition tehtävänähän tietenkin on kaikki kyseenalaistaa mutta tässä on kuitenkin monta monta hyvää asiaa ja toivoisin että esittäisitte edes muutaman järkevän vaihtoehdon koska meidän pitää työtä saada tähän maahan lisää palkanmaksua palkanmaksua lisää ihmisille ja ennen kaikkea sitä että pystymme pikkuhiljaa niitä velkoja maksamaan sen velan varassa elämiseen älkää hyvät ihmiset enää laskeko yhtään ei mene monta vuotta siihen kun korko lähtee nousemaan ja sinä päivänä olemme pulassa

muistaa myös se että nämä ovat yrittäjille ja ja yrityksille työllistämisen esteitä tuolla turuilla ja toreilla kun pyörii niin siellä tulee oikeastaan kolme kolme asiaa ylitse muiden ensimmäinen on byrokratian purku jota me tässä kiivaasti yritämme tehdä toki kunnianhimoa siinä pitäisi nostaa

rouva puhemies edustaja taimela kyseli täällä sen perään mitenkä tämä kilpailukykysopimus nyt sitten parantaa sitä työllisyyttä ja viennin mahdollisuuksia kyllä se parantaa sillä tavalla että me tulemme kerta kaikkiaan saksan ja ruotsin perässä sen suhteen kuinka paljon meillä tuote maksaa täällä tehdä ja minkälaisia asioita me saamme kaupattua maailmalle toki tämä on iso kokonaisuus ei tämä kilpailukykysopimus yksistään ratkaise tätä koko tilannetta ja sen sosialidemokraatitkin varmasti tietävät kun edellisellä kaudella esimerkiksi tehtiin aika merkittävä yhteisöverokevennys jolla samalla lailla oli tarkoitus tavoitella suomeen

rouva puhemies tässä vastauksena sdphän tunnetusti tunnetusti omassa vaihtoehdossaan ottaa vähemmän velkaa sdpllä tunnetusti otetaan vähemmän velkaa koska me esitämme työllisyystoimia tässä ja nyt meidän vaihtoehtomme olisi ollut tel maksujen väliaikainen alentaminen auttaa sekä palkansaajia että että työnantajia eli emu puskurit käyttöön rinteen malli meillä on konkreettiset esitykset yrittäjien tukemiseksi vientipaketti investointien tukeminen muun muassa homekoulut ja homepäiväkodit kuntoon ja toden totta hallituksen vastaus on veronkevennyksiä hyväosaisille minä nyt puhemies toistan minä arvostan sitä että edustaja zyskowicz täällä äsken rehellisesti myönsi että tosiasia on se että nämä veronkevennykset mitä hallitus itse tekee käytännössä suosivat suurituloisia

täällä puhutaan velanotosta ja totta työttömyyskorvauksia maksetaan suomessa lähes yhtä paljon kuin vuosittain otetaan valtionvelkaa edustaja hoskonen peräänkuulutti lisää työpaikkoja mutta tosiasiassa työajan pidentäminen johtaa työttömyyden kasvuun valtiolla ja kunnilla ja nyt jo yliopistoilla on irtisanottu paljon ihmisiä seuraavaksi ovat vuorossa ammatilliset oppilaitokset mutta tässä on nyt

paikalla nyt kun tämä kilpailukykysopimus etenee ja todella julkisen sektorin pienipalkkaisilta naisvaltaisilta aloilta leikataan lomarahoja lisätään työaikaa niin mitä työpaikkoja näillä toimenpiteillä saadaan kuinka paljon uusia työpaikkoja ja minne ne

puhemies ei kukaan ole kieltänyt sitä että hallitus asetti paineita työmarkkinoille jotta saadaan aikaan sellainen yhteiskuntasopimus joksi joksi sitä siihen aikaan kutsuttiin joka parantaa meidän kustannuskilpailukykyä mutta vielä kerran joudun oikomaan hallitus ei missään vaiheessa lähtenyt esimerkiksi siitä että vain julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikataan julkisen sektorin jossa tunnetusti on matalammat palkat kuin yksityisellä sektorilla ja jossa tunnetusti on enemmän naisia töissä kuin yksityisellä sektorilla ei hallitus tällaista vaatinut täällä kerrottiin oikein mitä hallituksella oli koskien sairauspäiviä ja koskien muuta ja hallitus jopa väläytti julkisen sektorin pisimpien lomien

lomarahoja leikataan oli työmarkkinajärjestöjen uskokaa jo

arvoisa rouva puhemies en nyt halua uskontunnustusta tässä siteerata mutta kyllä minä sen uskon ja olen sen myöntänyt että näin juuri on tapahtunut mutta tässä näkee tämän kokoomuslaisen retoriikan siitä että että kun halutaan omistajille ja omistavalle luokalle vielä enemmän niin olisi nämä leikkaukset pitänyt suunnata ehdottomasti myös yksityiselle sektorille jotta yrittäjille ja jotta niille vientiyrityksille

mitä hallitus on jo omilla voimillaan tehnyt sitä pakkoa eivät palkansaajajärjestöt eivätkä myöskään

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva eläkelakien muuttaminen on osa hallituksen politiikkaa jolla kilpailukykyä parannetaan kysymys ei ole siis mistään pakottamisesta vaan työmarkkinajärjestöjen keskinäisestä sopimuksesta joka hyvin vastaa siihen mitä hallitus haluaa mihin tätä maata kehitetään ja luodaan tähän maahan uusia työpaikkoja ja päästään pikkuhiljaa lamasta ulos meillä on karmea tosiasia edessämme ollut jo vuosia ja ja vuosia vientiteollisuutemme ei vedä vientitilastot vuosi vuodelta kuukausi kuukaudelta ovat yhä huonompia ja tämä tietää sitä että yhä useampi ihminen joutuu työttömäksi koska tämä maa elää sillä ulkomaankaupalla mitä suomi käy parhaillaankin kauppakumppaneittemme kanssa sinänsä on onnetonta että euroopan unionin jäsenmaissa jotka ovat meidän pääasiallisia markkina alueita saksa ranska britit ja sitten tietenkin läntinen naapurimme ruotsi on myös jonkinasteinen lama menossa että me emme omia tuotteitamme sinne niin paljon saa myytyä mutta kuitenkin olemme jotenkuten pärjänneet ja pikkuisen on parannustakin näkyvissä

pääministeri sipilän hallitus tähtää siihen että velkaantuminen tässä maassa saadaan kuriin viimeistään vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi on syytä jokaisen kansanedustajan muistaa tänä päivänä ja vielä huomisaamunakin että korko ei markkinoilla aina ole pieni tällä hetkellähän korkomarkkinat euroopassa ovat suorastaan voisi sanoa sairaat eletään nollakoron aikaa vaikka euroopan keskuspankki dumppaa markkinoille joka kuukausi kahdeksankymmentä miljardia euroa rahaa valtioiden joukkovelkakirjalainoihin ja näitä dumppaamiaan rahoja myös yritysten velkakirjojen ostoon elikkä tilanne on selkeästi sairas ja toivoisin että tämän eduskunta huomioi matalan koron aika loppuu jonain päivänä ja näin velkainen valtio kun suomi on niin olemme hyvin äkkiä hyvin hyvin vaikeassa tilanteessa paljon vaikeammassa kuin tällä hetkellä suomi on työpaikka on elintärkeä jokaiselle ihmiselle se on selvä asia työpaikan kautta tulee se sosiaalinen ympäristö jossa ihminen elää hankkii elantonsa ja voi hyvin se on myös hänen eläketurvansa kannalta aivan välttämätön julkisen talouden kannalta verokertymä riippuu nimenomaan työpaikoista ja pystymmekö näillä verokertymillä sitten tuottamaan ihmisille ne palvelut joita me välttämättä arkipäivisin tarvitsemme

suomen eduskunnan on on pidettävä huoli siitä että aidosti niitä työpaikkoja tähän maahan rupeaa syntymään eikä vain tänne suuriin kaupunkeihin mikä valitettavasti tuntuu tällä hetkellä olevan se ajan trendi vaan myös maaseudulle jossa biotalouden mahdollisuudet ovat olemassa ja monet monet muut asiat olemme tällä hetkellä muuten luomassa sellaista keskittämällä kaikki tänne kaupunkeihin jossa muun muassa asumistukien kautta maksamme valtavia summia jotka menevät aivan vääriin tarkoituksiin kun maa on kuitenkin euroopan unionin harvimmin asuttu maa voisihan sitä kehittää muutakin suomea kuin suuria kaupunkeja arvoisa rouva puhemies yksi vilkaisu vielä siihen mitä nyt tämän kilpailukykysopimuksen toteuttaminen tässä maassa on onko tämä sitten katastrofi vai ei kun aikanaan suomi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alussa oli suuren laman suuren laman kourissa niin silloin tehtiin todella rajuja ratkaisuja silloin ahon hallituksen aikaan tehtiin ensin marraskuussa kahdentoista pilkku kolmen prosentin devalvaatio ja sitten markka päästettiin kellumaan syyskuun kahdeksantena päivänä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi näiden yhteisvaikutus valuuttaan oli noin neljäkymmentä prosenttia eli suomen markan arvo putosi noin neljäkymmentä prosenttia mikä tähän tähän meidän kilpailukykysopimukseen verrattuna oli aivan valtavan valtavan suuri asia me täällä riitelemme muutamasta prosentista näkemättä sitä millä aikanaan yhdeksänkymmentä luvun alussa tämän maan talous pantiin kuntoon se oli todellinen matokuuri nyt on kysymys pelkistä perunan hitusista mitä nyt käsitellään nämä luvut mitä nyt tässä esityksessä kilpailukykysopimuksessa on ovat pientä lastenleikkiä verrattuna siihen yhdeksänkymmentä luvun alun menoon se oli todella rajua ja sitten toimivatko tällaiset matokuurit no suomi on sen kerran kokenut ja tietää että se toimii ikävä kyllä siinä syntyy myös hyvin ikäviä tarinoita mutta se oli ainoa vaihtoehto sillä hetkellä suomessa saksan mallin mukaisesti saksahan on tehnyt hartz uudistuksen kaksituhatta luvun alussa vuosina kaksituhattakolme ja kaksituhattaviisi hartzin johdolla suunniteltiin tämä uudistus ja saksan silloinen liittokansleri gerhard schröder vei asian läpi ja laittoi saksan talouden kuntoon silloinhan puhuttiin että saksa on euroopan sairas mies miten on tänä päivänä nämä tehdyt toimenpiteet joustavoittivat saksan työmarkkinoita saksa on tällä hetkellä euroopan johtava talousmaa kaikin puolin ja erittäin vahva taloudeltaan meidän kansanedustajien olisi hyvä muistaa se että mikään ei tässä maassa synny eikä missään maassa synny ellei tehdä oikeita päätöksiä ja kun ollaan vaikeassa tilanteessa niin silloin pitää niitä päätöksiä tehdä koska se päättämättömyys on kaikkien kannalta se heikoin vaihtoehto aina joten toivoisin että suomen eduskunnassa tälle asialle löytyisi ymmärrystä hieman enemmän ja ennen kaikkea analyyttista keskustelua siitä jos otamme pienen yksityiskohdan niin jokainen voi varmaan väitellä seuraavaan maailmantappiin asti oliko se yksittäinen asia oikein vai väärin mutta jos tämä iso linja unohtuu niin sen sen tien päässä on sitten se suomalaisen kansantalouden alasajo ja minä olen ihan varma siitä että suomen eduskunnassakaan sitä kukaan ei halua

arvoisa rouva puhemies olen ehdottomasti sen kannalla että yrittäjän maksuvelvoitteita kevennetään sääntelyä joka estää työllistämistä puretaan nyt kun taloudessa on vihdoinkin tapahtunut käänne ylöspäin niin sitä vasten tämä käsillä oleva esitys ei ihan avaudu kilpailukykyä parannetaan mutta ostovoimaa leikataan tuotteista tehdään kilpailukykyisiä mutta ostajaa kuristetaan pidän huonona sitä että tässä esityksessä nämä yrittäjille suunnatut kevennykset peritään palkansaajalta tämä leikkaa kansalaisten ostovoimaa sitä tällä hetkellä lähes ainoaa voimavaraa joka kannattelee henkitoreissaan olevaa suomineitoa tätä ei voi pitää järkevänä eikö hallitus tosiaan löydä mitään muuta keinoa näille säästöille kuin työntekijän ostoskassin hyvä hallitus ihan avoin vipitön kysymys teille tämä tel maksujen väliaikainen keventäminen niin huono vaihtoehto ollut ei todellakaan eikö sitä voisi nostaa keskusteluun ennemmin kuin

viimeisenkin ostoeuron pois

arvoisa rouva puhemies kokeiltu monta vuotta tuovatko yrityksille annetut miljardituet työpaikkoja muistamme miljardin euron kela vähennyksen reippaan yhteisöveron laskun monet muut edut jo ennen nykyisen hallituksen kaverikapitalismia ja ne on toteutettu hyvässä uskossa ja kyllä myös sosialidemokraatit ovat halunneet uskoa että yritysten kilpailukyvyn parantaminen tuo hyvinvointia ja työpaikkoja tulokset eivät ikävä kyllä ole vakuuttavia suomen suurimmat yritykset ovat vähentäneet kymmeniätuhansia työpaikkoja ja aikovat jatkaa samalla tiellä samalla osinkoja jaetaan enemmän kuin koskaan siksi tulonsiirto palkansaajilta yhtiöiden kassaan ei ole oikeudenmukainen ja sen kompensoiminen veronalennuksilla johtaa budjettitalouden vaikeuksiin

julkisen talouden alijäämää ja lisää velkaantumistarvetta sosialidemokraatit ehdottivat vaihtoehtobudjetissa reilumpaa vaihtoehtoa väliaikaista työeläkemaksujen laskua sekä työntekijöiltä että työnantajilta silloin palkansaajien nettotulot ja ostovoima olisivat kasvaneet samalla kun työnantajien kustannukset olisivat supistuneet tarkoitus olisi palata normaaliin tilanteeseen heti kun kasvu on liikkeellä viimeistään kolmen vuoden kuluessa tätä ehdotustamme hallitus ei ikävä kyllä ottanut ajaakseen nyt siirretään rahaa veronmaksajien taskuista yrityksille toivotaan että aikaisemmat ikävät kokemukset osoittautuvat nyt vääriksi kilpailukykysopimus lisää pienituloisten maksutaakkaa ja helpottaa suurituloisten verotusta on aivan välttämätöntä että hallituksen verolinja kääntää tämän epäoikeudenmukaisen tilanteen päinvastaiseksi pieni ja keskituloisten on saatava suurempi hyöty varsinkin lomarahojen menettämisen kompensoimiseksi ja jotka eivät ole muutenkaan osallistuneet kiky talkoisiin tai mihinkään talkoisiin eivät tarvitse euroakaan lisää siis verolinjaksi ei riitä se että kaikki tuloluokat saavat

veronalennuksia kiky sopimuksen yhteistuloksena vaan on lisättävä pieni ja keskituloisten ostovoimaa ostovoimaa enemmän kuin suurituloisten eläkeläiset maksavat korkeampaa veroa kuin palkansaajat toisin kuin kokoomus ennen vaaleja lupasi nyt hallitus lupasi eläkeläisille saman verohuojennuksen kuin palkansaajille seuraamme silmä kovana toteutuuko lupaus vai kasvaako veroero entisestään nykyisillä hallituksen toimilla ei korjata kuitenkaan sitä aikaisempaa virhettä vaan keskituloinen eläkeläinen eläkeläinen maksaa tällä hetkellä yhä kaksisataaviisikymmentä euroa enemmän veroa vuodessa kuin samoilla palkkatuloilla oleva tämän epäoikeudenmukaisuuden sdp korjasi vaihtoehtobudjetissaan ja korjaa tänäkin vuonna lupaatteko että pieni ja keskituloisen eläkeläisen ja palkansaajan veroero ei kasva voidaanko se luvata ja sitten vielä tähän niin sanottuun yrittäjävähennykseen yritin tuossa äsken todistaa taisinkin onnistua todistamaan että se on epäonnistunut ja epäoikeudenmukainen kukaan ei edes vastauspuheenvuoroissaan yrittänyt puolustaa sitä kuulostaa aika häpeämättömältä toistan sen että määrällisesti yrittäjävähennyksen saajista useimmat ovat pieniä yrittäjiä kuten kymmenentuhatta parturikampaajaa ja iso määrä maatalousyrittäjiä joille satasen kahden hyöty on suuri ja merkittävä mutta sadankolmenkymmenen miljoonan tukipotista kuitenkin suurin osa valtaosa monta kymmentä miljoonaa päätyy aivan muualle ylimpiin tuloluokkiin siis apteekkareille asianajajille ja lääkäreille jotka käärivät isojen tulojensa päälle nyt useiden tuhansien eurojen lisärahat hekö ovat nyt yhteiskunnan hädänalaisimpia näinkö työllisyyttä lisätään älkää viitsikö tämä on keskustan ja kokoomuksen lahja omille eturyhmille kaverikapitalismia mutta jos halutaan kohdistaa tukea nimenomaan pieniin yrityksiin niin nuo rahat pitäisi sijoittaa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoon kuten sdp on omana vaihtoehtonaan esittänyt aina on vaihtoehto ja sen esitämme kymmenentuhannen euron raja nostettaisiin kolmeenkymmeneentuhanteen euroon mikä auttaisi oikeasti niitä pieniä yrityksiä parturikampaajia eikä tehtäisi tätä kallista apteekkarivähennystä muistettakoon että valtiovarainministeri rinne korotti korotti tämän alvirajan tähän nykytasoon jota edustaja heinonenkin kovasti kauniisti kiitti nyt on aika astua askel eteenpäin no tätä alvialarajan nostoa edustaja heinonenkin nyt väläytti mutta kyllä sadoissa miljoonissa ihmettelen siis kuinka paljon veronmaksajien rahaa kokoomuksella on oikeasti käytössä me sdpssä koemme vastuuta valtiontaloudesta ja esitämme tätä siis vaihtoehtona tälle loputtomalle tuhlaamiselle jonka ansiosta valtion velkaantuminen vain pahenee vaikka ihmiset pienentävät palkkojaan lopuksi arvoisa puhemies ihmiset ovat valmiita tinkimään jos julkiset palvelut turvataan mutta tätä ei ymmärrä kukaan että köyhiltä leikataan ja sitten se raha siirretään rikkaille rikkaille kavereille ja alijäämä ja velkaantuminen pahenevat selittäkää tämä kansalaisille jos osaatte

hienoa kuulla kaksi väkevää puheenvuoroa edustaja harakan ja ehkä sitten sieltä toiselta suunnalta edustaja hoskosen hyviä ja virkistäviä näkemyksellisiä puheenvuoroja joissa on omat argumentaationsa mutta tässä kohtaa jos pisteitä annettaisiin niin ten points harakka ja sitten ehkä vähän vähemmän hoskonen noin niin kuin ideologiselta näkemykseltään ja mikä on yhteiskunnallisesti tasapainoista ja tasa arvoa lisäävää ja estämässä eriarvoisuutta erinomaisena esimerkkinä tästä valitettavasta suunnanmuutoksesta tämän hallituksen osalta on veroero se on yhtä kuin tuloeron kasvattaminen ja se näissä puheenvuoroissa joita tuolta oikeiston suunnalta esitetään jää valitettavasti

alvin etujen kautta mitä myös vasemmistoliitto on ponnekkaasti ajanut jo muutaman vuoden ajan eli sinne missä sitä työtä syntyy on on yksintyöllistäjiä itsensätyöllistäjiä ja yksinyrittäjiä olisi pitänyt antaa mahdollisuuksia palkata ensimmäinen vieras työntekijä ja mahdollistaa sitä kautta sen talouskasvun parempaa syntymistä nämä hallituksen toimet tällä hetkellä valitettavasti ovat hyydyttämässä

tuomassa julkiseen talouteen epätasapainoa sillä tavoin että sieltä joudutaan leikkaamaan jatkossa vielä

arvoisa rouva puhemies hyvät edellisessä pidemmässä puheenvuorossa kuin tässä kysyin tietääkö kukaan ketään sellaista ekonomistia tai muuten talouden asiantuntijaa joka olisi eri mieltä siitä näkemyksestä että kun yritysten kustannuskilpailukyky kohenee se vaikuttaa myönteisesti työllisyyden kehitykseen

on aina otettava nöyrästi vastaan haluan selventää että kilpailukykysopimus ja hallituksen veroratkaisu yhdessä aivan kuten edustaja harakka totesi merkitsevät sitä että veronkevennys toteutuu tasaisesti kaikilla eri tulotasoilla

oikein vai väärin että veronkevennykset kohdistetaan tasaisesti kautta linjan jolloin euromääräisesti eniten hyötyvät ne joilla on suurimmat tulot siitä voidaan tietysti keskustella mutta huomauttaisin siitä että kun viime vuosina on verotusta kiristetty niin aina kun verotusta on kiristetty jos se on tehty tasaisesti kautta linjan niin vastaavasti suurimmat euromääräiset kiristykset ovat tulleet sinne missä on suurimmat tulot sen lisäksi sivumennen sanoen erilaisten solidaarisuus ja niin raippaveroratkaisujen kautta on tietoisesti ja varmasti monelta osin perustellusti haluttu nimenomaan suurituloisimpien palkansaajien verotusta kiristää enemmän

monta kertaa tuolla turuilla ja toreilla tämä kysymys tulee aivan ymmärrettävästi vastaan viimeksi sunnuntaina olin edustaja heinosen kanssa edustaja pekosen kotipaikkakunnalla riihimäellä asematapahtumassa jossa kauniissa säässä oli valtavasti ihmisiä ja usein tällaisissa tapahtumissa sairaanhoitajat tai muut julkisen sektorin työntekijät aivan ymmärrettävästi kysyvät

sitten muka lisää työllisyyttä suomessa no palautan tässäkin yhteydessä mieliin että nämä yksittäiset ratkaisut esimerkiksi se että lomarahaa leikataan vain julkiselta sektorilta ovat työmarkkinajärjestöjen päättämiä samoin nämä työajan pidennykset esimerkiksi se että työaikaa pidennetään julkisella sektorilla kuusi minuuttia päivässä eikä esimerkiksi kolmella kokonaisella päivällä vuodessa ovat työmarkkinajärjestöjen sopimia

työajalla koko asian clou tai asian selitys onkin siinä että tässä kilpailukykysopimuksessa näillä ratkaisuilla jotka koskevat julkista sektoria kuten sielläkin työajan pidentäminen kuten juuri siellä lomarahojen leikkaaminen osin rahoitetaan valtion ja julkisen talouden kannalta niitä ratkaisuja jotka kilpailukykysopimuksessa muualla tehdään kuten näiden työnantajamaksujen alentamista eli vaikka tämä yhtälö on vaikea ja minunkin on se vaikea jossain riihimäen asematapahtumassa edustaja pekosen kollegalle siis ei kansanedustajakollegalle vaan perushoitaja tai sairaanhoitajakollegalle selittää niin tätä kautta tämä asia kuitenkin on selitettävissä ja tätä kautta se myös selittyy

puhemies kokenut edustaja zyskowicz on taitava retorikko joka kääntää sanomani juuri sellaiseksi johon hän mieluummin vastaa siitä mitä tarkoitin ja sanoin minä haluan että pieniä yrityksiä autetaan sosialidemokraatit haluavat sitä juuri siksi olen epätoivoissani siitä että käytätte tämän avustuksen niin sanotun yrittäjävähennyksen suurimpien suurimpien rikkaimpien auttamiseksi valuu kymmenin miljoonin ylimpiin tuloluokkiin esimerkiksi sitä että lääkärit muuntavat työtuloja elinkeinotuloiksi on pidetty haitallisena asiana mutta nyt hallitus suorastaan kannustaa siihen miksi tässä ei ole kattoa miksi ei mieluummin keskitetä näitä toimia nimenomaan pienten yritysten auttamiseen ja koroteta alv velvollisuuden alarajaa alarajaa kymmenestätuhannesta kolmeenkymmeneentuhanteen ja vielä toinen asia emme kannata sitä että tasaisesti jaetaan verohyötyä vaan se on tehtävä pieni ja keskituloisia suosien

arvoisa puhemies täällä on käyty aika kirjava ja monipuolinen keskustelu talouden tilasta ja ennen kaikkea nyt kiky sopimuksen vaikutuksista ja sisällöstä ja hyvä näin haluaisin siihen jonkun sanan sanoa ensinnäkin tämä kiky sopimus on tämän hallituskauden tärkein talous ja työllisyyspoliittinen toimi jonka arvon ja merkityksen tekevät työmarkkinajärjestöt vähempi kuitenkin ehkä hallitus tässä mielessä on nähtävä tämä ratkaisu kuitenkin niihin vaihtoehtoihin

puolustettavissa kipeitä ratkaisuja mutta kuitenkin ajatelkaapa että jos tänä syksynä tehtäisiin työmarkkinaratkaisuja hajautetusti tämän yleisen epävarmuuden keskellä jota maailmassa ja meillä on niin minkähänlaista sopimuspolitiikkaa täällä nyt tehtäisiin sitä paitsi ehkä vähemmälle huomiolle on jäänyt se että tämä tehty ratkaisu johti eri vaiheitten jälkeen siihen että pakkolakipaketti pantiin sivuun se johti siihen että erillinen esitys pakkolaeista paikalliseen sopimiseen pantiin sivuun ja asioissa edettiin neuvotteluteitse ja eli siihen että myöskin kolmikantayhteistyötä halutaan jatkaa tulevaisuudessa minusta ne ovat aika tärkeitä asioita tässä mielessä on kuitenkin ehkä hyvä todeta että kilpailukykysopimus ei sellaisenaan ratkaise kaikkia meidän ongelmia ei hintakilpailukyky ole ainoa meidän talouden haaste siinä me otamme saksaa ja ruotsia kiinni mutta meidän ongelmat ovat paljon syvemmällä kasvuun työllisyyteen meillä on sylissä pitkäaikaistyöttömyyden suomenennätys parasta aikaa meidän kasvuluvut ovat erittäin heikkoja ja näillä kasvuluvuilla jos me emme saa sitten talouden dynamiikkaa liikkeelle tämä tavoite aikaansaada satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin karkaa entuudestaan tämän vuoksi tämä katse pitäisi nyt nostaa ei pelkästään puhua hintakilpailukyvystä vaan meidän todellisesta kilpailukyvystä meidän ongelma on viennin heikko veto ja ennen kaikkea se että meillä on romahtanut korkean jalostusasteen vienti suomesta tästähän tutkijat ovat ihmetelleet että miksi me emme pysty laajentamaan tätä viennin jalustaa ja saamaan uutta vientiä korkean jalostusasteen tuotteille jos me emme siinä onnistu niin sitten meille käy vähän huonosti liittyy tuottavuuteen siitäkin on täällä vähän puhuttu meillä on ollut monta vuotta aika huono tuottavuuden kehitys ja tässä me tarvitsisimme tällaiset kansalliset talkoot jotka ulottuvat aina yrityksiin saakka nostaa myönteisellä tavalla tuottavuutta joka tulee olemaan meidän talouskasvun keskeisin moottori tulevina vuosina saada tuottavuus nousuun kolmas haaste tietysti liittyy investointien verkkaisuuteen kaikki jotka tukevat sitä että suomeen investoidaan olisivat erittäin tärkeitä samoin kuin se että meidän vientiteollisuudella ja palvelujen viennillä on hyvät toimintaedellytykset harjoittaa suomessa vientiä tässä minä rohkenisin vähän ajatella eteenpäin ja se ajatus olisi se että kun hallituksen puoliväliarvio omasta työstään olisiko mahdollista että nostettaisiin katse näistä varpaista vähän eteenpäin ja hallituskin miettisi vähän riskiäkin ottaen tällaisen investointiohjelman rakentamista suomeen ohjelman joka liittyisi toisaalta investointien tukemiseen yksityiselle sektorille mutta johon liittyisi myös julkisia investointeja joita tämmöisinä aikoina kannattaisi tehdä minä luulen että tällaisella ajattelutavalla toivoisin saataisiin joku uusi vauhti tähän tämmöiseen negatiiviseen kierteeseen meidän talouden elvyttämiseksi ja ja sitä kautta myöskin vientimahdollisuuksien parantamiseksi näin ajattelen sitten ehkä lopuksi näissä olosuhteissa ei pidä enää työttömiä kurmuuttaa työttömyysturvan lisäleikkaamiselle ei minusta ole enää perusteita jokainen meistä ymmärtää että jos me lähdemme työttömyysturvaa leikkaamaan näissä työllisyysolosuhteissa se johtaa käytännössä siihen että ihmiset tippuvat entistä enempi kunnallisen toimeentuloturvan varaan asumistukimenot kasvavat eivätkä nämä ihmiset valitettavasti aina pääse töihin ja tästä kertovat myöskin ne karmeat luvut joita meillä on pitkäaikaistyöttömyydessä ne kestot pitenevät ja ajatelkaa kolmen kuukauden sisällä kolmekymmentäviisi prosenttia työttömistä työllistyy jos pannaan sitten vuosi niin alle kolmekymmentä prosenttia on ollut kaksi vuotta työttömänä niin enää vain yhdeksän prosenttia työllistyy meidän olisi tehtävä pikaisesti tämmöinen pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma josta me olemme tehneet viidennentoista kohdan esityksen ja toivoisin että siihen suhtauduttaisiin suopeasti koska se on se meidän suurin ongelma koska hoitamatta siitä seuraa suuri yhteiskunnallinen syrjäytyminen tässä maassa ja siihen meillä ei ole varaa

arvoisa puhemies olen kuunnellut tätä keskustelua joka on ollut todella hyvää ja yhdyn kyllä edustaja ihalaisen ajatuksiin siinä mielessä että meidän ongelmammehan on se että meillä ei ole investointeja meillä on huono jalostusarvo ja sitten että tämä vienti ei vedä ja se ei yksin koske vain suuria yrityksiä mutta täällä on käyty myös keskustelua tästä kilpailukyvystä se on tehty ja sovittu tietysti voidaan miettiä sitä miksi tämä lomarahojen leikkaus koskee vain julkista puolta mutta tähän on tultu mutta nyt hallitus on luvannut näitä veroaleja noin viisisataa miljoonaa euroa vaikka olenkin hallituspuolueen edustaja minä kyllä ainakin toivon sitä että jos me haluamme oikeudenmukaisuutta niin meillä esimerkiksi jotka saamme mitä se nyt on tämä palkka olisi kyllä sitten varaa leikata näitä rahoja niin kuin täällä opposition edustajat ovat sanoneet pitäisi kyllä katsoa että ne

suunnattaisiin pienituloisille että ei vain kaikille tasaisesti jos me haluamme että pienituloisillakin on ostovoimaa niin kyllä hallituksellakin olisi katsomisen paikka että tehtäisiin tämmöisiä oikeudenmukaisia ratkaisuja juuri pienituloisten osaksi ainakin toivon tätä että hallituksen piirissä käydään näitä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kahdeksan keskustelussa ensimmäisenä hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja eerola

arvoisa rouva puhemies

käsiteltävänä on kesäkuussa hallintovaliokunnan yksimielisesti hyväksymä mietintö joka koskee kansalaisaloitetta rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamiseksi aloite on luonteeltaan toimenpidealoite lainvalmisteluun ryhtymisestä tarkoitus on että valmistellaan uusi laki jonka nojalla vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotetaan jos heidät on tuomittu vankeusrangaistukseen rangaistuksen pituudesta riippumatta poikkeus tehtäisiin vain niissä tapauksissa joissa karkotus varmuudella rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia arvoisa puhemies tämän kansalaisaloitteen heikkous on siinä että meillä on jo voimassa lainsäädäntö jonka nojalla ulkomaalainen voidaan karkottaa itse asiassa suomen voimassa oleva lainsäädäntö on tiukempi kuin kansalaisaloitteen tavoite voimassa olevan lain nojalla ulkomaalaisen maahan pääsy voidaan estää ulkomaalaislain ja schengenin rajasäännöstön perusteella ulkomaalainen voidaan myös käännyttää kysymys on silloin henkilöstä jonka maassa olo edellyttää oleskelulupaa mutta jolle ei ole myönnetty oleskelulupaa tältä osin viittaan tarkemmin valiokunnan mietintöön karkottaminen on puolestaan sellainen menettely jolla määräaikaisella tai sitten pysyvällä oleskeluluvalla maassa oleva ulkomaalainen poistetaan maasta karkottamisesta on kysymys myös silloin kun maasta poistaminen tapahtuu oleskeluajan voimassaolon tai rekisteröidyn oleskeluoikeuden jo päätyttyä eikä ulkomaalainen poistu vapaaehtoisesti

ulkomaalaislain sadannenneljännenkymmenennenyhdeksännen pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan mukaan maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen jonka on todettu syyllistyneen rikokseen josta säädetty rangaistus on vähintään

kohta edellytä toistuviin rikoksiin syyllistymisen osalta lainkaan niiden vakavuuteen liittyvää vaatimusta vaan kuinka lievät rikokset tahansa voivat periaatteessa tulla kysymykseen ulkomaalaisen karkottamisen perusteena hallintovaliokunta korostaa että maamme voimassa oleva lainsäädäntö sisältää laajat mahdollisuudet rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamiseen viime vuosina suomesta on karkotettu vuositasolla suunnilleen kaksisataaviisikymmentä ulkomaalaista noin kolmessakymmenessä prosentissa perusteena on ollut rikos arvoisa rouva puhemies hallintovaliokunta toteaa kokoavasti että maamme lainsäädäntö on tiukempi kuin kansalaisaloitteessa valmisteltavaksi ehdotettu lainsäädäntö hallintovaliokunta ei katso aiheelliseksi suomen voimassa olevan lainsäädännön väljentämistä koska valiokunta ei pidä perusteltuna rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamisen vaikeuttamista nykyisestään selvyyden vuoksi on syytä todeta että tietyt kansainväliset velvoitteet kieltävät ulkomaalaisen karkottamisen jos häntä uhkaa kuolemanrangaistus kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu kansallisesti kyseinen kyseinen säännös sisältyy sekä perustuslain yhdeksännen pykälän neljänteen momenttiin että ulkomaalaislain

pykälään ja edelleen paikallaan on varmaan vielä mainita että karkottamisasiassa on kaikissa tapauksissa tehtävä eri seikat huomioon ottaen kokonaisharkinta ennen kuin karkottamisesta sitten lopullisesti päätetään mainittakoon vielä arvoisa puhemies että mietinnöstä ilmenee että hallitus valmistelee hallitusohjelman mukaisesti lakiehdotusta törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamisen nopeuttamiseksi esitystä odotetaan tänne eduskuntaan käsittelyyn viimeistään ensi keväänä hallintovaliokunta tähdentää kansalaisaloitteen riittävän huolellisen ja perusteellisen valmistelun merkitystä muun muassa pitemmällä tähtäimellä koko kansalaisaloitemenettelyn legitimiteetin kannalta kansalaisaloitejärjestelmän uskottavuuden vuoksi on aiheellista selvittää niitä toimenpiteitä joilla voitaisiin edistää riittävän laadukkaiden kansalais aloitteiden valmistelua lopputulemana hallintovaliokunta ehdottaa että tämä kansalaisaloite hylätään

arvoisa rouva puhemies

tässä keskustelussa joka nykyään turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikkaankin liittyen käy välillä sillä tavoin yksipuolisena että kumpikin osapuoli vain huutaa omia kantojaan muistutan aluksi että rikollisten karkotus on lähtökohta ihan kansainvälisestikin selvä asia myös suomalainen karkotetaan ulkomailta takaisin suomeen jos hän sen maan lakien mukaan on karkotettava eli on syyllistynyt niin vakaviin rikoksiin tärkeää tässä keskustelussa onkin pitää mielessä miten lakia tulee kehittää luoda entistä selkeämmät kriteerit ja oikeudenmukaiset kriteerit ja sitten noudattaa niitä näissä karkottamisasioissa tämän karkottamiskansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli viisikymmentäneljätuhatta ihmistä ja se on selkeä merkki siitä huolesta onko tämä suomessa toimiva järjestelmä oikeudenmukainen siitä mitä edustaja heinonen aikaisemmassa puheenvuorossa kertoi näemme että se ei ole aina suomessa oikeudenmukainen järjestelmä tämän käsiteltävän kansalaisaloitteen muotoilu oli valitettavasti virheellinen kuten edustaja eerola avauspuheenvuorossa kertoi mutta sen kansalaisaloitteen ajatus oli oikea se periaate minkä me kaikki tiedämme siinä olevan taustalla on oikea eli näiden karkottamiskriteerien tiukentaminen

en voi olla tässä yhteydessä ottamatta esiin omaa lakialoitettani joka koski tätä vakaviin rikoksiin syyllistyneiden automaattista karkotusta sillä minä uskon että tämän kansalaisaloitteen taustalla on kuten siitä tekstistäkin käy ilmi vaikka se lyhyt siinä on nimenomaan se että vakaviin rikoksiin syyllistyneet tulisi karkottaa automaattisesti tämä tarkoittaa myös sitä toisin sanoen että viranomaisilla ei saa olla liikaa harkintavaltaa pitää olla selkeät karkotuskriteerit ja niitä pitää noudattaa ei niin että viranomainen tekee päätöksiä satunnaisten satunnaisten syiden viittelemänä siinä nyt kun tulevaan lakimuutokseen ollaan menossa vielä ole tietoa mikä se hallituksen esitys on joka ollaan keväällä keväällä antamassa siitä ei ole selkeää tietoa vielä edustajilla olisi kuitenkin siinä esityksessä aiheellista ottaa just huomioon tämän kansalaisaloitteen tarkoitus se että karkotuspäätöksiä tulee todella tehostaa nimenomaan sitä päätöksentekoa sitten jos puhutaan siitä että tätä karkotusprosessia pitäisi nopeuttaa niin siihen soveltuu kyllä myös tämä aiemmin esiin ottamani seikka eli jos halutaan nopeuttaa niin nopeutetaan prosessin kestoa lyhentämällä tätä voitaisiin tehdä esimerkiksi niin että tämä hallintovalitusoikeus poistettaisiin ja siirrettäisiin kokonaan yleisten rikosasiain tuomioistuimien puolelle se vakavien ja törkeiden rikoksien karkotuspäätöksenteko silloin ei tarvitsisi enää tehdä hallinto oikeusprosessia siihen päälle ei tarvitsisi olla poliisin esitystä maahanmuuttovirastolle ja sitten maahanmuuttoviraston harkintaa tämä on yksi tapa mitä esitän miten nopeutettaisiin sitä prosessia mutta uskon että nyt tätä asiaa käydään hallituksen sisällä tiukasti tulevina kuukausina kyllä läpi ja päästään siihen tulokseen miten tätä nopeutetaan ja toivottavasti myös karkotuspäätöksen antamista tehostetaan

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat

ulkomaalaisten rikoksiin syyllistyneiden karkotusprosessista ja sitten viime aikoina keskustelua herättäneestä kysymyksestä siitä saako tällainen karkotettu tai käännytetty henkilö joka kaikesta huolimatta on jäänyt lainvastaisesti suomeen samanlaista sosiaalista turvaa normaalia toimeentulotukea kuin laillisesti maassa olevat ulkomaalaiset ja kantasuomalaiset mitä ensin tulee tähän karkotusprosessiin niin meillähän laissa on ne perusteet joilla ulkomaalainen rikoksiin syyllistynyt voidaan karkottaa ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja eerola teki selväksi prosessi on se että tällaisen henkilön kohdalla poliisi virkavastuulla esittää maahanmuuttovirastolle asianomaisen karkottamista sen jälkeen maahanmuuttovirasto virkavastuulla tekee päätöksen siitä karkotetaanko tämä henkilö vai ei tämän jälkeen henkilöllä on luonnollisesti jo euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti mahdollisuus riippumattomaan tuomioistuimeen eli tässä tapauksessa hallinto oikeuteen valittaa tästä asiasta sen jälkeen hallinto oikeus tekee päätöksen karkottamisesta minun mielestäni tämä riittäisi me voisimme lyhentää karkotusprosessia sillä että hallinto oikeudesta olisi valituskielto korkeimpaan hallinto oikeuteen tänä päivänä näin ei ole vaan hallinto oikeuden päätöksestä voi tehdä valituslupahakemuksen korkeimpaan hallinto oikeuteen minun mielestäni on selvää että jokainen karkotettava pyrkii kaikin keinoin pitkittämään suomesta tapahtuvaa karkotusta toivoen että sinä aikana olosuhteet muuttuisivat esimerkiksi perhesiteen solmimisen tai muun perusteella sellaisiksi että hän voisikin jäädä näin ollen näen että tämä mahdollisuus hakea vielä valituslupaa hallinto on tarpeeton ja sitä käytetään käytännössä tämän karkotusprosessin pitkittämiseen riittävä oikeusturvan tae jo euroopan ihmisoikeussopimuksenkin valossa on siinä että viranomaisen päätöksestä eli maahanmuuttoviraston päätöksestä voi valittaa riippumattomaan tuomioistuimeen eli tältä osin mielestäni tulisi säätää valituskielto hallinto oikeudesta eteenpäin toinen asia josta tässä yhteydessä haluan puhua on tämä laittomasti maahan jäävien ulkomaalaisten oikeus sosiaaliturvaan kuten esimerkiksi edustaja heinosen puheenvuorosta kävi ilmi meillä on maassamme karkotettuja eivät kuitenkaan suostu maasta poistumaan ja joiden kohdalla pakkopalauttaminen ei onnistu sen lisäksi meillä tulee käytännössä viimeistään ensi vuonna olemaan maassa vähintään satoja ellei jopa tuhansia sellaisia henkilöitä jotka kielteisen turvapaikkapäätöksen saatuaan on päätetty käännyttää maasta mutta jotka eivät suostu maasta poistumaan vaikka on olemassa täysin lainvoimainen

kahdeksatta eli pari viikkoa sitten otsikolla tiesitkö suomi antaa toimeentulotukea ulkomaalaisille jotka jäävät maahan ilman lupaa en todellakaan tiennyt enkä usko että kukaan muukaan tietää koska tämä uutinen ei mielestäni pidä paikkaansa niinpä oma aloitteisesti otin yhteyttä ja korjasin asiaa ja lausuin oman mielipiteeni olenhan minäkin eräänlainen perustuslakiasiantuntija asioita opiskeltuani ja vuosikausia perustuslakivaliokunnassa toimineena ja totesin että jos ihminen on laittomasti suomessa niin hänellä on oikeus luonnollisesti välttämättömimpään sosiaaliturvaan tarkoittaen esimerkiksi ravintoa kattoa pään päälle pakkasella lääkkeitä ja vastaavaa mutta että joka on saanut lainvoimaisen kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa tai lainvoimaisen karkotuspäätöksen koko suomalainen oikeusjärjestys olettaa että henkilö poistuu maasta mahdollisimman pian ja näin ollen tietystikään hänelle ei voi kuulua tavanomainen normaali toimeentulotuki jota tietyn normitulon mukaan annetaan ja aina vähintään kuukaudeksi kerrallaan mielestäni asia oli selvä ja ystävällisesti haastattelivat minua uutisiin ja ottivat tämän kantani minun kantani on myös linjassa euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa joka heinäkuussa teki hollantia koskien vastaavanlaisen ratkaisun kyse oli etiopialaismiehestä joka ei suostunut

käännyttää ja hollanti kieltäytyi antamasta hänelle muuta kuin neljän viikon toimeentulotuen ja tietyin ehdoin myös majoituksen euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi että hollannin menettely oli euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen

sivumennen sanoen en puhunut paperittomista koska se on mielestäni hämäävä yleiskäsite koska se voi pitää sisällään sekä laillisesti maassa olevia kuten nämä kerjäläiset helsingissä että laittomasti maassa olevia kuten esimerkiksi karkotettuja ihmisiä

perustuslaki on kuitenkin asiassa yksiselitteinen jokaiselle on taattu oikeus välttämättömään toimeentuloon jos siihen ei olla tyytyväisiä voidaan muuttaa perustuslakia

lavapuro sanoi myös näin ihmiset ovat yhdenvertaisia eivät suomalaiset vaan ihmiset tämä perustuslain yhdeksästoista pykälä ensimmäinen momentti koskee jokaista eikä meillä ole mitään perustetta kohdella heitä eri tavoin eli jos ymmärrän lavapuron oikein että hänen mielestään meillä ei ole mitään perustetta kohdella eri tavoin sellaista ihmistä joka on suomessa laittomasti ja joka on meidän oikeusjärjestyksemme mukaan poistumassa ensi tilassa maasta verrattuna sellaiseen ihmiseen joka on maassa täysin laillisesti

miten sen lievästi sanoisi kyseessä on hyvin omituinen kannanotto totta kai meillä on perustuslaillinen oikeus ja minun mielestäni myös velvollisuus mutta ei se nyt mikään perustuslaillinen velvollisuus ole

eri tavoin arvioida sellaisen ihmisen tarvetta sosiaaliseen tukeen joka täysin laillisesti on maassamme kuin sellaisen ihmisen joka on laittomasti maassamme ja jonka oletamme ja haluamme poistuvan maastamme ja tämä professori lavapuron käsitys jos se on oikein referoitu ja olen sen oikein ymmärtänyt on täysin käsittämätön tiedän että professori lavapuro kuuluu perusoikeusfundamentalistien koulukuntaan ja olen tottunut siihen että tuon koulukunnan piiristä voi tulla vaikka minkälaisia perustuslakitulkintoja mutta pitää sanoa että näin huonosti perusteltuun kannanottoon en ole törmännyt pitkään aikaan haluan vielä lopuksi kun aikakin loppuu herra puhemies sanoa että kun tästä asiasta näyttää vallitsevan erilaisia oikeudellisia tulkintoja niin toivoisin että eduskunnan perustuslakivaliokunta jossain sopivassa yhteydessä voisi ottaa tähän asiaan kantaa ja sitä varmasti toivovat myös esimerkiksi ne sosiaali ja terveysministeriön virkamiehet jotka tällä hetkellä valmistelevat uutta opasta koskien toimeentulotuen myöntämistä puheena olevissa tilanteissa aivan lopuksi haluan vielä kun apulaisoikeusasiamies sakslin joulukuussa viime vuonna otti kantaa ilman pysyvää oleskelulupaa suomessa olevien oikeuteen saada toimeentulotukea niin tämä kanta on julkisuudessa virheellisesti myös tässä ylen uutisessa tulkittu kannaksi laittomasti maassa olevien oikeuteen saada toimeentulotukea ja tätä sakslinin kanta ei tarkoita sen vahvisti viimeksi eilen uudessa suomessa asian esitellyt virkamies eli meillä ei ole voimassa

arvoisa puhemies kun

tätä kansalaisaloitetta oli aivan välttämätöntä käydä pohdintaa myös siitä miten kansalais aloite ylipäätään voisi olla nykyistä tehokkaampi kansalaisaktiivisuuden väline lainsäädännön on aina täytettävä tietyt oikeudelliset reunaehdot jotka kuten tässäkin valiokunnan mietinnössä todetaan seuraavat muun muassa perustuslaista tai kansainvälisistä velvoitteista seuraavia perusperiaatteita jotta kansalaisaloite voisi aidosti olla aloite lainsäädännöksi eikä vain julkisen keskustelun herättäjäksi kansalaisten pitäisi jollakin keinolla saada niiden tekemiseen tukea muutoin aloitteiden taustalla voi olla vääriä tietoja ja lopulta kansalaisaloitteen käsittelyssä käytännössä vain kuormitetaan eduskuntaa ja tietysti aloitteen tekijää tuon valiokuntakäsittelyn jälkeen olenkin vakuuttunut siitä että kansalaisaloitteet tarvitsisivat vähintäänkin jonkinlaisen juridisen ennakkotarkistuksen ennen eduskuntakäsittelyä mielellään jo ennen nimien keräämistä kukaan ei vaadi täydellisiä lainsäädäntöön suoraan istuvia aloitteita mutta kansalaisaloitteiden pitäisi perustua oikeaan käsitykseen suomalaisesta lainsäädännöstä nyt käsiteltävä aloite ei perustunut tai oli tässä tapauksessa aikaansa jäljessä tätä kansalaisaloitetta voi tosin myös kiittää keskustelun laajentamisesta tässä lainsäädännössä nykyinen lainsäädäntö sisältää muun muassa laajat mahdollisuudet rikoksiin syyllistyneiden karkottamiseen jota kansalaisaloitekin keskeisiltä osin vaati toivottavasti aloitteen saaman julkisuuden myötä oikea mielikuva välittyy suomalaisille lisäksi sisäministeriössä niin kuin puheenjohtaja eerolakin mainitsi on meneillään selvitys törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden maasta poistamisen nopeuttamisesta eduskunnan käsiteltäväksi saanemme asian ensi ensi keväänä ja siinä voitaneen puuttua niihin kysymyksiin mihin aiemmissakin puheenvuoroissa on viitattu viitattu arvoisa puhemies paljon on kritisoitu hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa hallintovaliokunta seurasi viime vuonna ja tarkemmin loppuvuonna kriisiytynyttä tilannetta läheltä ja voi vain todeta että että jotakin oli tehtävä vuosi sitten näihin aikoihin viikossa tuli turvapaikanhakijoita sama määrä kuin aiemmin tullut vuodessa tilanne oli kerta kaikkiaan saatava hallintaan minusta hallitus onnistui joulukuun linjauksillaan tilanteen haltuunotossa hyvin on totta että säädöksiä kiristettiin mutta samalla prosessit pyrittiin saamaan sujuviksi eun ulkorajoilta aina kotouttamiseen saakka vetovoimatekijöidenkin poistaminen oli tarpeellista sillä ei suomi pysty ottamaan taakkaa enemmän kuin on voimavaroja se ei olisi ollut maahantulijoidenkaan etu niinpä keväällä poistettiin ulkomaalaislaista humanitäärinen suojeluperuste joka vuonna kaksituhattayhdeksän lakiin otettu niin kutsuttu suomi lisä jonka myötä seitsemän prosenttia myönteisistä päätöksistä tehtiin myös perheenyhdistämisen kriteereitä tiukennettiin eu direktiivin antamissa puitteissa ja samalla yhteispohjoismaisella linjalla tässä yhteydessä on myös todettava että migri tekee omaa työtään ja sille on annettava siihen rauha palautukset perustuvat turvallisuuskatsauksiin joita migri myös päivittää säännöllisesti kaiken kaikkiaan olen itse luottavainen että jos turvapaikanhakija tarvitsee turvapaikan ja perusteet ovat kunnossa hän kyllä suomesta turvapaikan saa vastaavasti myös arvoisa puhemies karkotusta koskevat toimet kaipaavat tarkistuksia ja tarvittaessa niitä on nopeutettava

puhemies edustaja elsi katainen ihan oikein minun mielestäni pohti sitä mikä näiden kansalaisaloitteiden tulevaisuus on ei taida olla yhtään kansalaisaloitetta vielä ollut sellaista joka olisi ollut ihan suoraan siirrettävissä

lakikirjaan kuitenkin näissä ilmaistaan selkeällä tavalla aika ison suomalaisjoukon tahtotila ja tietysti se on ehkä se viesti mikä näistä tulee voisi miettiä myös myös sitä tarvitaanko se tarkka lakitekninen kirjoitusasu vai riittäisikö se että se on tahdonilmaus missä tehdään tietty viesti selväksi kansanedustajille eduskunnalle ja sen jälkeen normaali lainsäädäntökoneisto sen tekisi jos eduskunnasta enemmistö näin päättää tämä voisi olla yksi yksi järkevä malli jolla voitaisiin edetä sitten oma juttunsa ovat tietysti nämä aloitteet ja vasta aloitteet ja vasta aloitteiden vasta aloitteet näitä täytyy varmasti tulevaisuudessa pohtia

puhemies edustaja heinonen puhuu aivan oikein mutta mikäli itse olen ymmärtänyt oikein kansalaisaloitejärjestelmää niin aloite voidaan laatia myös siihen muotoon jossa se on kehotus lainsäädäntötyöhön ryhtymiselle eli en nyt näe tässä ristiriitaa nykyisen olemassa olevan lainsäädännön

puhemies tämä aihealue on ihan syystäkin herättänyt paljon julkista keskustelua ja tunteita uskoisin että on melko lailla päivänselvää että kun suomi toivottavasti tarjoaa turvaa niin eivät he jotka turvattomuutta tuovat voi olla ensimmäisenä jonossa teimme hallintovaliokunnassa yksimielisen tähän aloitteeseen ja kävimme aloitteen hyvin perinpohjaisesti läpi siitä huolimatta että aloite oli tietyiltä perusolettamiltaan aikaansa jäljessä tai sanotaan virheellinen toisaalta aloite mahdollisti sen että asia saatiin puitua kattavasti läpi ja nyt toivottavasti kaikki suomalaiset ovat hiukan viisaampia siinä mikä tilanne tässä asiassa on ymmärrän myös oikein hyvin sen kansalaisilta kumpuavan huolen ja närkästyksen kun puhumme vakavista rikoksista ne koskettavat pahimmillaan aivan perustavanlaatuisesti ihmisiä henkilökohtaisestikin olen sitä mieltä että esimerkiksi seksuaalirikoksista annettavat rangaistukset suomessa ovat liian usein liian alhaisia toisaalta kun mietimme karkottamista niin valiokunta toteaa tässä on useita asioita jotka on huomioitava meidän on noudatettava kansainvälistä oikeusvaltioperiaatetta ja pidettävä huolta siitä että kaikki tapahtuu niin sanotusti sivistyneesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen myös sellaisissa tapauksissa kun joku on tullut suomeen tekemään jotain korvaamattoman kammottavaa

rikoksia tehneet tällä hetkellä on herännyt aivan aiheellisia huolia siitä täyttyvätkö kaikki ihmisoikeudet kun suomi antaa kielteisiä turvapaikkapäätöksiä

arvoisa herra puhemies aivan puheenvuoronsa lopussa edustaja parviainen kiinnitti huomiota siihen täyttyvätkö kansainväliset ihmisoikeudet kun suomi antaa turvapaikkapäätöksiä olen myös julkisesta keskustelusta huomannut että esimerkiksi professori martin scheinin on sanonut että maahanmuuttoviraston eräässä yksittäistapauksessa irakilaismiehelle antama kielteinen päätös on perustuslakiemme vastainen edelleen olen huomannut ihan äskettäin että on väitetty että lainvalmistelussa ulkomaalaisasioissa ministeriöissä tai eduskunnassa ei kiinnitetä riittävästi huomiota perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin voin sanoa että jokainen jokainen maahanmuuttoa ja ulkomaalaisia koskeva viime vuosien aikana on tullut on mennyt perustuslakivaliokuntaan ja jokaista on perusteltu sivukaupalla suhteessa perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin nämä asiat ovat esillä jatkuvasti ja suomen järjestelmässä asioista päättää perustuslakivaliokunta

herra puhemies ja kollegat jouduin palauttamaan mieleen koska tämä varsinainen mietintö kerettiin tehdä jo silloin ennen kesätauon alkua ja nyt sitten keskustellaan heti syyskauden alussa äsken todettiin se näkemys että valiokunta oli hyvin yksimielinen ja se lähtökohta että suomen lainsäädäntö sisältää jo varsin laajat mahdollisuudet rikoksiin syyllistyneiden karkottamiseen niin vakaviin rikoksiin kuin vähän pienempiin rikoksiin jos katsotaan että ihminen on vaaraksi yhteiskunnalle ja muille ihmisille tai että niitä rikoksia on isompi määrä mutta ikävää on että tämä keskustelu kansalaisaloitteista tuntuu menevän jotenkin epämääräiseen suuntaan jos meille tulee enemmän samantyyppisiä kansalaisaloitteita ole perehdytty suomen nykyiseen lainsäädäntöön minun joka arvostan kansalais aloitetta ja kansalaisten mielipiteen kuulemista mielestäni on valitettavaa että meillä jollain mielikuvalla luodaan iso kymmenientuhansien ihmisten allekirjoittama joka perustuu virheellisiin tietoihin tähän en niinkään lakitekniseen asiaan vaan tähän toivoisin tarkempaa kontrollia ja niin kuin valiokunta viittaa omassa mietinnössään mietintää niistä toimenpiteistä jotta tällaiset kansalaisaloitteet eivät etenisi edes tänne eduskuntaan asti ennen kuin niissä on oikeasti korjattu ne virheelliset tiedot koska pelkkien mielikuvien varassa erilaisten asioitten tuominen eduskuntakäsittelyyn ei mielestäni ole eduskunnan arvovallankaan mukaista mutta eduskunnan on tietenkin käsiteltävä asioita joista ihmiset ovat huolestuneita

ja tästä syystä me olemme kirjoittaneet tänne mietintöön yksimielisesti että pitäisi miettiä niitä toimenpiteitä joilla tätä laadukkuutta osalta saadaan parannettua on todettava että karkotuspäätöksiä on siis tehty mutta huomattava on se että suurin osa karkotuspäätöksistä on tehty muilla perusteilla kuin rikosperusteilla elikkä oletettavasti sillä perusteella että ihminen ei ole saanut turvapaikkaa eikä ole saanut oleskelulupaa ja tämän jälkeen tehdään karkotuspäätös mielestäni on ihan perusteltua että karkotuspäätöksen tekee maahanmuuttovirasto joko omasta poliisin tai rajavalvonnan esityksestä voidaan myöskin tietysti evätä maahanpääsy tai tehdä käännytyspäätös on erilaisia mahdollisuuksia ja on tietysti perusteltua ihmisoikeusnäkökulmasta mistä edustajat täällä keskustelivat että ei voida luovuttaa väkisin maahan jossa eittämättä ihmisellä on riski tulla tapetuksi joutua kuolemanrangaistukseen kidutukseen tai muuhun ihmisarvoa loukkaavaan kohteluun tämmöisiin paikkoihin ei tietenkään suomen pidä ihmisiä palauttaa eikä voi juuri näin ja sen takia arvostan sitä linjaa mikä on olemassa sitten vielä keskusteluun siitä onko ulkomaalaisten osalta enemmän rikoksia ja minkä tyylisiä rikoksia tässä on eroja ja me varmaan kaikki olemme sitä mieltä että minkäänlaisia rikoksia ei pitäisi olla mutta mielikuva siitä onko ulkomaalaisuus jotenkin suurempi riski rikoksien tekemiselle tästä ei ole mitään näyttöä kun katsotaan rikostilastoja sitä vastoin ulkomaalaisten riski joutua rikoksen uhriksi on suurempi kuin suomalaisten osalta siis ulkomaalaiset valitettavasti joutuvat nopeammin ja helpommin rikoksen uhriksi eivätkä ole poikkeavasti enemmän rikoksia tekeviä kuin suomalaiset elikkä yleistyksistä pitäisi päästä tässä kohtaa eroon sitten tämä kysymys mitenkä tätä prosessia voitaisiin nopeuttaa koska se on varmaan kaikkien meidän mielestä ihan perusteltua ja tarpeellista ja kaksi viiva kolme vuotta asian on liian pitkään jotta me noudattaisimme oikeusvaltioperiaatetta enkä haluaisi luopua kaikista valitusmahdollisuuksista ja muusta yksinkertaisin keino olisi tietenkin lisäresurssit hallinto oikeuksiin tällä hetkellä sieltä ollaan ymmärtääkseni vähentämässä toinen asia on se että nämä valitusprosessit käsiteltäisiin kiireellisenä ei laitettaisi pinon alimmaiseksi vaan nostettaisiin pinon päällimmäiseksi jolloinka saataisiin ne nopeasti käsiteltyä kolmantena voi miettiä sitä voisiko jo ennen kuin valitusprosessi on lopullisesti loppuun käyty laittaa alulle prosessin karkottamisesta niin sanottuihin turvallisiin maihin elikkä voitaisiinko jo

siinä kohtaa kun valituskierre on vielä olemassa palauttaa mahdollisesti rikoksiin syyllistynyt näillä keinoilla ilman että puututtaisiin sinänsä valitusoikeuksiin ilman että puututtaisiin ihmisten oikeuteen ja suomalaiseen oikeusvaltiokäsitykseen meillä on monta mahdollisuutta jotka tarjoan tässä hallitukselle pohdittavaksi kun mietitte sitä lainsäädännön

arvoisa herra puhemies tämä nyt käsittelyssä oleva kansa laisaloite on erittäin vahva huolestuneiden kansalaisten tahdonilmaus mutta kuten vanha suomalainen sananlasku toteaa ei melatta merelle niin tässä on valitettavasti lähdetty sinne merelle aivan ilman venettä ja myös niitä pelastusliivejä mikäli aloite tällaisena hyväksyttäisiin niin se vaikeuttaisi merkittävällä tavalla rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamista ja tämä ei varmastikaan ole ollut myöskään aloitteen tekijän tarkoitus tämän vuoksi nyt jatkoa ajatellen on äärettömän tärkeää tarkastella niitä keinoja joita meillä on näiden kansalaisaloitteiden suhteen että silloin kun ne tänne käsittelyyn etenevät ne ovat sellaisia aidosti ongelmaan puuttuvia aidosti lainsäädännön mukaisia joihin sitten eduskunta eduskunta voi omalla arvovallallaan puuttua on selvää että nykyisessä lainsäädännössä meillä on käytössämme kaikki tarvittavat työkalut rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamiseksi tällä hetkellä tiettyjen maiden osalta ei ole niinkään kyse lainsäädännöstä vaan on kyse palauttamissopimuksista ja tässä esitänkin vetoomuksen hallitukselle ja erityisesti ulkoministeri soinille että ennen kaikkea nyt somalian ja irakin kanssa nämä palauttamissopimukset

haluan palauttaa mieliin että meidän on suomessa oltava sivistyksen tasa arvon ja yhdenvertaisuuden mallimaa ja meidän on tämänkin pohjalta aina muistettava mitä se maassa maan tavalla tarkoittaa yhteisiin pelisääntöihin on sitouduttava ja ne sellaiset henkilöt jotka eivät tähän ole valmiita voivat myös maasta

arvoisa herra puhemies käsittelemme kansalaisaloitetta vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisesta oman puheenvuoroni alussa yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa muistutetaan siitä että tässä maassa eletään tämän tasavallan lakien mukaan ja vakavien ja vähemmänkin vakavien rikosten tekeminen turvapaikanhakijana tai muuna kansalaisena on aivan tuomittavaa eduskunnan hallintovaliokunnan käsittelyn yhteydessä valiokunta oli yksimielinen siitä että rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisessa soveltamiskynnys jo nykyisen lainsäädännön puitteissa on matala kyse ei ole siis ainoastaan karkottamisesta siinä tapauksessa kun turvapaikanhakija syyllistyy vakaviin rikoksiin vaan myös sakkorangaistuksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden ja tässä maassa oleskelevien ulkomaalaisten osalta palautus voidaan käynnistää ja palautusprosessi myös usein käynnistyy ydinkysymys asioiden käsittelyssä on se johonka tässä keskustelussa ollaan jo viitattu miten rikosasioiden tutkinta ja oikeusprosessi näissä karkottamis ja palautuskysymyksissä kiinnitänkin huomiota viime kauden lopulla eduskunnassa istuneen parlamentaarisen toimikunnan valmisteluun tässä parlamentaarisessa toimikunnassa olivat edustettuina kaikki viime kaudella tässä talossa istuneet puolueet ja tämän toimikunnan toimesta syntyi myös toimenpide esityksiä siitä millä tavalla pitäisi jatkossa nopeuttaa oikeusprosesseja yhdyn edustajien zyskowicz ja paatero pohdintaan siitä että

arvoisa puhemies kansalaisaloite on tervetullut lisä meidän suomalaisessa demokratiassa

että eduskunta joutuu käsittelemään puolivillaisia kansalaisaloitteita etenkään jos ne ovat ilmeisen virheellisiä se ei ollut tarkoitus silloin kun kansalaisaloite vuonna kaksituhattakaksitoista mahdollistettiin suomessa ja tästä on täällä salissa tänään kuultu monta puheenvuoroa arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva aloite on monella tapaa kyseenalainen ensinnäkin tämä aloite on teknisesti virheellinen vaikka aloitteen tekijät selkeästi halusivat kiristää ulkomaalaislainsäädäntöä merkitsisi aloitteen läpimeno tosiasiassa löysennystä voimassa olevaan lakiin verrattuna nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa vakaviin rikoksiin syyllistyneiden karkottamisen toiseksi aloite on sisällöllisesti kyseenalainen sanoisinko populistinen siinä esitetään monimutkaiseen ongelmaan yksinkertaisia ratkaisuja suomen on kunnioitettava ykssa ja eussa sovittuja yhteisiä sääntöjä ja pidettävä korkeassa arvossa niitä kansainvälisiä sopimuksia joihin olemme sitoutuneet oikeusvaltiossa kaikkia rikoksentekijöitä myös kohdellaan samoin kriteerein kriteerein taustasta riippumatta suomeen on tullut paljon ihmisiä sotaa käyvistä ja sotien runtelemista maista irakista afganistanista somaliasta ja syyriasta nämä ovat maita joihin karkottaminen ei ole helppoa varsinkaan jos nämä maat eivät suostu ottamaan ihmistä vastaan henkilöä voi uhata myös kuolemanrangaistus parasta rikollisuuden ehkäisyä on pitää huoli hyvinvointiyhteiskunnasta sen palveluista ja turvaverkoista ja estää syrjäytymistä maahanmuuttajien tehokas kotoutuminen ja työllistyminen on ensisijaisen tärkeää rangaistuksia koventamalla ei näitä ongelmia kestävästi ratkaista vasemmistoliitto ei kannata tätä aloitetta

arvoisa puhemies

siihen vaihtoehtoon että mietinnön olisi voinut jättää myöskin käsittelemättä puutteiden vuoksi mutta nyt meidän pitäisi myös keskustella siitä että ensinnäkin demokratiaa tulee tietenkin kannattaa mutta onko kansalaisaloitteen tekeminen tänä päivänä jopa liian helppoa tänä päivänä riittää viisikymmentätuhatta nimeä mutta tulisiko sen olla satatuhatta nimeä esimerkiksi plus sitten laadun tulisi olla sellainen että sen mukaan voidaan täällä tehdä enemmän loppupäätöksiä olennaista on kuitenkin se että otetaan käsiteltäväksi se tulee käsitellä vakavasti ja asianmukaisesti ja se vaatii paljon aikaa ja rahkeita mielestäni yli viidenkymmenentuhannen ihmisen kannanilmaisu ansaitsee kuitenkin vastauksen on tärkeää että mietinnössä on viitattu viitattu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja miten nykyisellään on mahdollista toimia karkottamisen suhteen vaikka tämä enemmänkin hieman iskulauseenomainen kansalaisaloite ei täytäkään niitä laadullisia kriteereitä joita lainsäädäntömuutoksiin suoranaisesti johtavalta aloitteelta odotetaan niin ei sitä ole laadittu silti aivan turhaan ymmärrän tämän kansalaisaloitteen ainakin osittain pikemminkin kannanilmaisuna ja huolenosoituksena kuin varsinaisena lainsäädännöllisenä aloitteena uskon lakialoitteen taustalla olevan etenkin huolen niistä tilastoista joiden mukaan eräissä rikostyypeissä tietyt ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat voimakkaasti yliedustettuna tämä huoli on otettava äärimmäisen vakavasti mietinnössä viitataan sisäministeriössä vireillä olevaan hallitusohjelman mukaiseen hankkeeseen törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden rikoksenuusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamisen nopeuttamiseksi toivottavasti tämän hankkeen pohjalta tullaan antamaan jämerä hallituksen esitys eduskunnalle mahdollisimman pian siitä toivoakseni on kuitenkin laaja yksimielisyys että jos annamme jonkun ulkomaalaisen ihmisen oleskella maassamme eri syistä sitten tekee täällä vakavan rikoksen niin lähtökohtaisesti meidän on voitava poistaa tällainen henkilö maastamme mitä pikimmin rangaistuksen kärsittyään

ulkomaalaisten rikollisten tehokas rankaiseminen ja maasta karkottaminen on myös omiaan vähentämään rasismia ja niitä ennakkoluuloja joita kantaväestön keskuudessa voidaan niin maassamme eläviä valtaosaltaan kunnollisia ulkomaalaisia kuin maahanmuuttopolitiikkaamme kohtaan tuntea onneksi nämä rikokset ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia ja kyllähän me täällä suomessa voimme elää turvallisin mielin

arvoisa puhemies voin kyllä yhtyä niihin lukuisiin puheenvuoroihin joita myös itse kansalaisaloitejärjestelmästä ja ja siitä miten me saisimme jonkinlaista etukäteistukea juridiikan osalta sille etteivät kansalaisaloitteet nyt kompastuisi ensi sijassa ainakaan siihen että ne pohjautuvat virheelliselle olettamalle tai vanhentuneelle

valiokunnan mietinnössä on kyllä paljon sellaista jota voi jatkossa viedä eteenpäin parlamentaarisesti ja hyvä myös että valiokunta oli yksimielinen mietinnössään tähän kansalaisaloitteeseen joka koskee nyt sitten vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista liittyy osittain mielestäni myös toinen kansalaisaloite joka on on ollut lakivaliokunnan puolella käsittelyssä tässä keskustelussakin on tullut esille lapsiin kohdistuneiden seksuaalisten rikosten rankaisemisen tiukentaminen kun vähän limittäin käsitelty itse asiassa meidän lakimme on monin paikoin tiukkakin mutta kuitenkaan se rangaistuskäytäntö ei sitten vastaa sitä lainsäätäjän tahtotilaa siihen kyllä toivoisin että oikeusministeri hallitusohjelman mukaisesti toisi mahdollisimman pian nämä tarkistukset niin että myös rikoksista tuomittujen tuomiot tulisivat sille tasolle mille lainsäätäjä on ne tarkoittanut

arvoisa herra puhemies hyvät

tämä on ainoa oikea kannanotto suomi on oikeusvaltio suomi on sivistysvaltio ja erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa omassa perustuslaissammekin tämä on selvä lähtökohta niinpä esimerkiksi vaikka kävisi ilmi että joku irakilainen on syyllistynyt suomessa törkeään rikokseen mutta tiedämme että hän ennen suomeen saapumistaan on irakissa niiden joukossa jotka siellä ovat syyllistyneet esimerkiksi vankien ampumiseen niin me emme voisi häntä sinne lähettää jos tietäisimme että hänet kuten eräät muutkin näihin vankien syyllistyneet olisi tarkoitus tuomita kuolemaan herra puhemies kiinnitän tässä yhteydessä huomiota asiaan josta puhuivat ainakin edustajat katainen ja parviainen eli kyse oli maahanmuuttoviraston työskentelystä tämänhetkisen turvapaikkapaineen alaisena minun mielestäni maahanmuuttovirasto tekee erittäin vaikeissa olosuhteissa työtään ja on sääli että julkisessa keskustelussa on maahanmuuttoviraston työhön kohdistettu kritiikkiä joka on ainakin julkisuudessa tulkittu mielestäni aika lailla yksioikoisesti viittaan helsingin sanomien yksitoistasivuiseen juttuun siis nelosilla yksitoistasivuiseen juttuun jonka ydinviesti noin yli kymmeneltä maahanmuuttoviraston työntekijältä oli se että he he joutuvat tekemään työtään kovissa aikataulupaineissa ja kokevat etteivät riittävällä huolellisuudella aina pysty asioita käsittelemään mielestäni tämä on aivan ymmärrettävää ja enpä tiedä kovin monia työntekijöitä julkisella tai yksityisellä sektorilla jotka eivät olisi sitä mieltä että heillä käytettävissä olevaan aikaan nähden on vähän liikaa töitä ja liian kiire mutta tämän jutun pääviesti oli siis se että heihin kohdistuu kovia tulostavoitteita ja tämä aiheuttaa aikataulupaineita siitä seuraavine ongelmineen nyt tämä maahanmuuttoviraston nimettömien työntekijöiden antama viesti on yksioikoisesti lähes yksioikoisesti julkisuudessa kääntynyt sellaiseksi että heiltä ei vaaditakaan paljon suorituksia eli paljon ratkaisuja vaan että heiltä vaaditaan paljon kielteisiä ratkaisuja joka ei tätä usko niin voi katsoa vaikka viime perjantain pressiklubin televisiosta tai kuunnella tämän aamun ykkösaamua jossa toimittaja haastatteli ministeri risikkoa nyt suomen julkinen keskustelu ilmeisesti somesta puhumattakaan sitä en osaa sanoa kun en ole siellä on sellainen että maahanmuuttoviraston työntekijöiltä muka vaaditaan tiukasti lisää kielteisiä päätöksiä virastossa on nyt yli tähän tilanteeseen palkattua työntekijää enkä ollenkaan ihmettele etteikö heidän joukossaan ole varmasti heitäkin jotka näin kokevat mutta tämän helsingin sanomien laajan jutun ydinviesti ei toisin kuin nyt julkisuudessa annetaan ymmärtää ollut siis tämä vaan se ydinviesti oli se että heiltä vaaditaan liikaa päätöksiä tässä koko jutussa oli yksi kohta jossa tuli esiin tämä vaatimus kielteisistä päätöksistä ja se kuuluu näin huolestuttavaa on se että moni migrin virkamies sanoo kokeneensa että heiltä vaaditaan enemmän kielteisiä päätöksiä kokemus ei perustu mihinkään ohjeeseen vaan yleiseen ilmapiiriin ja signaaleihin

tästä on julkisessa keskustelussa siis vedetty johtopäätös että heiltä vaaditaan nimenomaan lisää kielteisiä päätöksiä ja että heitä poliittisesti painostetaan tähän suuntaan

totta kai tämä siis eduskunnan julkisesti demokraattisessa prosessissa tekemä lainmuutos johti siihen että sellaiset henkilöt jotka aikaisemmin olisivat saaneet myönteisen päätöksen tämän humanitäärisen suojelun kategorian perusteella eivät enää saa myönteistä päätöstä silloin kun tätä asiaa käsiteltiin tässä salissa minä luulin että se koskee aika lailla pientä joukkoa koska aikaisemmin tuolla perusteella hyvin harvalle oli myönnetty oleskelulupa olin tässä asiassa mitä ilmeisimmin väärässä eli irakilaisten kohdalla se on koskenut ilmeisen suurta joukkoa siis ihmisiä jotka jos tuo vanha laki olisi ollut voimassa olisivat sillä perusteella saaneet oleskeluluvan mutta uuden lain nojalla eivät tässä irak ilmeisesti on sellaisessa tilanteessa jossa juuri tämä humanitäärisen suojelun kategoria olisi ollut varteenotettava kategoria mutta tämä ei ole siis mitään salaista poliittista painostusta vaan se on eduskunnan kansan valitseman eduskunnan säätämä laki jota totta kai virkamiesten pitää toinen avoin julkinen poliittinen ohjaus on annettu hallituksen turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa kahdeksas joulukuuta kaksituhattaviisitoista siinä aivan julkisesti sivulla kolmeen sanotaan yhdenmukaistamme turvapaikkaa koskevia käytäntöjä eu ja pohjoismaiden kanssa eli taaskaan ei ole kyse mistään hämärästä poliittisesta painostuksesta vaan täysin legitiimistä poliittisesta ohjauksesta joka demokraattisessa järjestelmässä kuuluu poliittiselle järjestelmälle tällä on varmasti ollut vaikutusta kun on verrattu suomen käytäntöjä ruotsiin ja huomattu että esimerkiksi irakilaisten kohdalla ruotsi oli soveltanut tätä sisäisen paon mahdollisuutta paljon enemmän kuin mitä suomi oli tehnyt nämä mitä nyt mainitsin eduskunnan säätämä laki hallituksen avoin poliittinen linjaus totta kai ovat vaikuttaneet ja niiden pitääkin vaikuttaa tietysti koska nämä virkamiehet ja tämä virasto ovat olemassa soveltaakseen suomen lakia mutta sitten näistä väitteistä että on olemassa salaisia poliittisia painostuksia niitä on sitten kissojen ja koirien avulla nyt mediassa etsitty että mistäs näitä paineita tulee haluan sanoa että on varmasti yksittäisiä poliitikkoja jotka blogeissaan tai muulla tavoin ovat toivoneet ja vaatineet migriltä tiukempaa linjaa mutta aivan samoin ja vielä enemmän meillä on poliitikkoja jotka blogeissaan ja facebook päivityksissään ja twitterissään ovat vaatineet migriltä enemmän myönteisiä päätöksiä esimerkiksi poliitikot li andersson ja ville niinistö mainitakseni pari esimerkkiä sen jälkeen meillä on media suomen suurimmat mediatalot yleisradio ja helsingin sanomat jotka selvästi eivät pelkästään pääkirjoituksissaan vaan juttuvalinnoissaan ja uutisoinnissaan ovat tyytymättömiä nykyiseen maahanmuuttoviraston linjaan ja itse asiassa edellyttävät tai toivovat

sen jälkeen meillä on ollut esimerkiksi mielenosoitus maahanmuuttoviraston edessä jossa vaadittiin enemmän myönteisiä päätöksiä tämä kaikki on mielestäni aivan luonnollista vapaassa kansalaisyhteiskunnassa eli maahanmuuttovirastoon on kohdistunut varmasti painetta kansalaismielipidettä erilaista aktiviteettia kielteisten päätösten puolesta mutta aivan varmasti erittäin paljon aktiviteettia erilaiset pakolaisjärjestöt pakolaisneuvonta pakolaisapu ja myönteisten päätösten puolesta tämä on aivan luonnollista näin demokratiassa toimitaan ja maahanmuuttoviraston tehtävä on noudattaa suomen lakia ja tehdä sen mukaisia päätöksiä ja näin uskon että he ovat tehneet ja toimineet

ja valtiosääntöoppineiden seminaarissa käyty keskustelua siitä että suomessa ei enää kunnioiteta perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia yhtä paljon kuin vielä muutama vuosi sitten minun mielestäni tämä keskustelu on kyllä aika lailla perusteetonta esimerkiksi korkeasti kunnioittamani elisabeth rehn sanoo helsingin sanomissa että kun suomessa ei noudateta perusoikeuksia niin sitä perustellaan sillä että ei unkarissa ja puolassakaan noudateta minun pitää sanoa että minä en ole ole kuullut kyllä yhdenkään vastuullisen poliittisen tahon perustelevan esimerkiksi meidän maahanmuuttopolitiikkaa sillä mitä tapahtuu unkarissa ja puolassa sen sijaan olen kuullut monien perustelevan sitä sillä mitä tapahtuu esimerkiksi ruotsissa ja muissa pohjoismaissa aivan oma lukunsa on professori martin scheinin joka yksittäisen maahanmuuttoviraston tekemän ratkaisun perusteella sanoi että tämän mosulista kotoisin olevan irakilaismiehen tapauksessa annettu päätös on vastoin suomen perustuslakia se on aikamoinen kannanotto valtiosääntöprofessorilta jutussa joka on kesken mitäköhän sanottaisiin jos rikosoikeuden professorit menisivät keskeneräisiin juttuihin anneli auerin tapauksiin tai muihin sanomaan kesken jutun mikä on asiassa oikea laintulkinta sitä paitsi scheininin kannanotto on muutenkin täysin käsittämätön jokainen jokainen tähän saliin tullut ulkomaalaisia koskeva lainmuutos

on käsitelty eduskunnan perustuslakivaliokunnassa jokaisessa on sivukaupalla käsitelty lain suhdetta perusoikeuksiin ja meitä sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin puheet siitä ettei näihin kiinnitetä huomiota ovat aivan pohjaa vailla ja perustuslakivaliokunta on kuten meidän järjestelmään kuuluu arvioinut näiden lakiehdotusten suhteen meidän perustuslakiimme mutta myös

suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin se että perustuslakivaliokunta ei ehkä aina ole ollut samaa mieltä perusoikeusfundamentalistiseen koulukuntaan kuuluvien niin sanottujen ihmisoikeusjuristien kanssa on sitten aivan oma lukunsa ehkä tästä asiasta puhumme huomenna lisää kun on käsittelyssä oikeuskanslerin kertomus vuodelta kaksituhattaviisitoista esipuheessa oikeuskansleri nostaa esille ongelman jota minä kutsun perusoikeusfundamentalismiksi

arvoisa puhemies minäkin nostan vielä muutaman näiden

rikollisten karkotusasioiden ympärillä pyörii ensinnäkin täälläkin uudelleen esiin tullut oikeus toimeentulotukeen sehän tuntuu aivan käsittämättömältä että jos meillä ei ole yleisiä palautussopimuksia ja sen kautta ei saada ikään kuin tällaisia massapalautuksia syntymään niin sitten henkilö voisi täällä laittomasti oleskella ja nauttia toimeentulotukea tämä esiintynyt ylen ylen julkaisema jossa näin tulkittiin ei tosiaan pidä paikkaansa ei yksilö voi hankkia itselleen hyötyjä laittomasti kielteisen päätöksen saavat myös määrätään käännytettäväksi tämä on tässä asiassa yksi juridinen aivan perusasia joka on aika pitkälti unohtunut koska näissä käsitteissä lehtimiehillä kuten varmasti muillakin tulee vaikeuksia ikään kuin

turvapaikanhakijan kielteisen päätöksen ja käännytysmääräyksen ero mutta sillä on juridista eroa ja missään missään en ole lukenut edes sellaista pohdintaa että käännytyspäätöksen saanut maassa laittomasti oleskeleva saisi oikeuden täyteen toimeentulotukeen sellaista pohdintaa en ole missään kuullut saati että että siitä sitten tosiaan joku joku tutkija esimerkiksi omana mielipiteenään lähtisi sitä laintulkintaa tekemään eli vain kiireelliseen hätäapuun on tosiaan toimeentulotuen oikeus mutta se on lähinnä ruoka apua tämä toimeentulotukiasia tosiaan lähti apulaisoikeusasiamies sakslinin päätöksestä joka koski ilman lainvoimaa olevia oleskelulupapäätöksiä siitä tehtiin liian pitkälle meneviä tulkintoja siitä päätöksestäkin ne jotka sitä oikein tarkasti katsovat huomaisivat siellä on se helsingin hallinto oikeuden juttu mihin vedotaan että siinäkin oli kyse nimenomaisesti tämmöisestä ilman lainvoimaa olevasta päätöksestä eli laittomasti hankittu hyöty ei saa lainsuojaa nämä perusoikeusfundamentalistit voivat toki tällaisenkin tällaisenkin perustuslain tulkinnan sosiaaliturvasta tehdä mutta se on kyllä väärä eihän esimerkiksi varaskaan saa perustuslaillista omaisuudensuojaa laittomasti hankkimalleen omaisuudelle

sitten näistä palautuksista niistä niistä ei välttämättä muodostu niin suurta ongelmaa karkotettavien rikollisten tapauksessa vaan ne palautukset pitää mielestäni pystyä sopimaan myös tapauskohtaisesti käsittääkseni tällaiseen on pystyttykin eli pystyttäisiin palauttamaan rikollisia ilman että on yleistä palautussopimusta maan kanssa me kaikki asioita seuranneet tiedämme että yleisen palautussopimuksen aikaansaaminen somalian ja irakin kanssa on osoittautunut vaikeaksi mutta sitten täytyy myös huomata että niissä maissa euroopassa joilla näitä palautussopimuksia on niitä ei vain välttämättä pystytä täysimittaisesti käyttämään tai täytäntöönpanemaan siitä huolimatta eli se palautussopimus ei ei näiden rikollisten karkottamisessa välttämättä ole se pääasia vaan ne palautukset pitää pystyä tekemään tapauskohtaisesti ne täytyy tehdä sitten ihan vielä näihin kulupuoliin jotka ihmisillä on mielessä

ensin ennen kuin rikoksesta tuomittu karkotetaan hänhän kärsii vankeusrangaistuksen tämä tietenkin ihmisiä mietityttää ja herättää ajatuksia jos mietitään nyt vaikka tätä otanmäen tapaustakin niin jos jos

henkilö tuomittaisiin sitten taposta ja jos sieltä tulisi vaikka kymmenen vuoden tuomio niin sehän merkitsee tietenkin kymmenen vuoden tai vähennettynä näillä meidän nykylain vähän huonoilla vähennysmetodeilla tuomion kärsimistä suomalaisessa vankilassa jolloin tietenkin se maksaa yhteiskunnalle aivan hirveästi se vankilassaolo on aika kallista

sitten viimeisenä vielä vielä tuon tällaisen epäkohdan ilmi nimittäin suomen kansalaisuuden saaminen tämä tämä ulkomaalaisen käsite tietenkin koskee vain sellaista henkilöä joka ei ole vielä saanut kansalaisuutta eli tässähän on ongelma että kun suomen kansalaisuuden saa helposti neljässä vuodessa niin silloin silloin sellaista henkilöä joka on on sen saanut ei voida tietenkään enää palauttaa kun häntä ei voida juridisestikaan ulkomaalaisena pitää kansalaisuuden peruuttamisesta varmasti aina käydään keskusteluja mutta sitä jotenkin juridisesti pidän aika hankalana konstruktiona ja en sillä tavalla usko että että siihen ihan ihan tullaan menemään sen sijaan pitäisin parempana että kansalaisuuden saamisen kriteerejä vaikeutettaisiin myös ihan jo sitä kestoa kuinka pitkään henkilön on pitänyt pysyvästi asua maassa se voitaisiin mielestäni tuplata vaikka heittämällä kahdeksaan vuoteen jos tällainen tehtäisiin sekin antaisi vähän pidemmän ikään kuin koeajan maahan muuttaneelle siitä ettei hän sitten rikoksiin syyllisty eli se neljä vuotta on vähän vähän vielä lyhyt tämmöinen koeaika kansalaisuuden saamista ajatellen

arvoisa puhemies tätä kansalaisaloitetta laadittaessa sen tekijöiden tarkoitus on oman tulkintani mukaan ollut kiristää nykyistä lainsäädäntöä siten että muodostetaan automaatio vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamiseksi vaikka tämä nyt ei täysin tästä kansalaisaloitteen sanamuodoista ilmenekään eikä kansalaisaloitteen allekirjoittaneiden tarkoituksena myöskään liene ollut ulkomaalaislain lieventäminen lievempienkään rikosten osalta edustaja tavio kertoi aiemmin tänään että hän on laatinut lakialoitteen jolla pyritään vakavia rikoksia tehneiden ja lainvoimaisen tuomion saaneiden ulkomaalaisten automaattiseen karkottamiseen ilman nykyisen kaltaista raskasta hallinnollista menettelyä olen itsekin allekirjoittanut tämän lakialoitteen ja toivon mukaan se etenee laiksi asti eduskuntaan on keväällä tulossa myös hallituksen esitys karkottamisten tehostamiseksi ja valmistelun yhteydessä tulee ottaa huomioon tämänkin kansalaisaloitteen allekirjoittaneiden henkilöiden huolet siitä että maahan on jäänyt ulkomaalaisia rikoksia tehneitä henkilöitä ja siten ulkomaalaislakia riittävästi edustaja paatero totesi aiemmin tänään että että ulkomaalaisten todennäköisyys syyllistyä rikokseen ei olennaisesti poikkea kantaväestöstä mutta valitettavasti tilastojen mukaan joidenkin kansalaisuuksien osuus seksuaalirikoksista on huomattavasti niiden väestöosuutta suurempi ja eräissä tapauksissa jopa yli kymmenkertainen arvoisa puhemies lopuksi sanon että kansalaisuuslakiamme on syytä tiukentaa vaikkapa tanskan mallin mukaisesti tanskassahan vaaditaan esimerkiksi useiden vuosien työhistoria yhtenä kansalaisuuden myöntämisen ehtona vielä lopuksi suomeen tulee perustaa tarkasti valvottuja palautuskeskuksia kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille viime aikaisten tapahtumien valossa nämä suljetut palautuskeskukset olisivat olleet jo pitkään ehdottoman tarpeellisia

arvoisa herra puhemies hieman tässä keskustelussa itseäni häiritsi se että hallintovaliokunta meni ainakin osittain sen taakse että tässä kansalaisaloitteessa olivat nuo pykälämuotoilut sellaisessa muodossa että ne eivät olisi tiukentaneet tätä lainsäädäntöä karkotuksista mielestäni kuitenkin tämän kansalaisaloitteen tahtotila on ollut yksiselitteisen selvä yli viisikymmentätuhatta ihmistä on kansalaisaloitteen tehdessään halunnut tiukempaa politiikkaa suomessa vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamiseksi

tämäntyyppisiä virheitä minun mielestäni ne ovat toissijaisia ja sen takia itse toivon että näitä kansalaisaloitteita viedään entistä enempi sen tahdonilmaisun suuntaan ja sen jälkeen esimerkiksi tässä tapauksessa jos eduskunnasta enemmistö kannattaa niin kuin tänään en ole kuullut oikeastaan yhtään joka olisi vastustanut tämän kansalaisaloitteen lähtökohtaa ei täällä ole ollut paikalla vihreät sitä vastustamassa ja yksi vihreä joka oli paikalla

eduskunta voisi antaa viestin että näin toimimme ja ja tiukennamme sitä tämä kansalaisaloitteista yleisesti ja ehkä vielä se että pitää miettiä myös myös sitä mahdollisuutta että voisiko kansalaisaloitteen niin sanotusti myös vasta allekirjoittaa millä voitaisiin estää tätä kansalaisaloitteen ja vastakansalaisaloitteen sarjaa mikä nyt näyttää syntyvän ainakin osasta näistä tunteita herättävistä kansalaisaloitteista vaarallisuusarvioinnit rikollisille toivon että niistä tulee sitovia en tässä keskustelussa ole saanut vastausta siihen mikä on tämän somalimiehen kohtalo vuoden päästä kun hänen

herra puhemies edustaja heinonen aivan puheenvuoronsa lopuksi kiinnitti huomiota siihen mitä tapahtuu sellaiselle henkilölle jolla on vaikkapa voimassa oleva karkotuspäätös tai voimassa oleva käännytyspäätös mutta ei ota pakkopalautusta vastaan eikä henkilö suostu poistumaan suomesta vapaaehtoisesti tämän kysymyksen osalta olemme vielä ihmeissämme kun nyt käsittelyssä olevat tuhannet lähinnä irakista olevat henkilöt saatuaan turvapaikkahakemukseensa kielteiset päätökset kaikissa valitusportaissa

kun meillä ei ole mahdollisuutta pakkopalautukseen irakiin

olen jo edellä todennut ja mielestäni osoittanut että ainakaan oikeutta täysimääräiseen toimeentulotukeen ei voi olla tällaisella laittomasti maassa olevalla ihmisellä mutta haluan tässä yhteydessä vielä todeta että on hyvä asia että eduskunta viime vaalikauden aivan lopulla muutti lakia niin että tällaiselle laittomasti maassa olevalle henkilölle ei tarvitse enää myöntää tilapäistä oleskelulupaa

eräällä tavoin vetäisimme maton alta koko turvapaikkaprosessilta myönnän että on ongelma että meillä olisi satoja tai jopa tuhansia ihmisiä suomessa jotka ovat maan alla tai joka tapauksessa laittomasti maassa mutta en silti voi kannattaa sellaista ajatusta että nämä jotka eivät suostu lähtemään palkittaisiin myöntämällä heille oleskelulupa

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kaksikymmentä pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja hallituksen esityksessä tarkoitetun ilmoituksen antamisesta ja sitten toisessa